päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään tosiaan ministeriaitioon mutta nyt sitten seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

sote uudistusta on nyt jo kotvan matkaa käsitelty eduskunnassa ja sen sosiaali ja terveysvaliokunnassa pahasti näyttää siltä että uudistus ei ole kuitenkaan vielä valmis yksi päivän uutisista nimittäin on se että soten markkinamalli tuntuu tarvitsevan totutusta poikkeavaa korvausjärjestelmää olemme lukeneet nyt juttuja joissa on kerrottu hallituksen valmistelevan jokaisen suomalaisen pisteyttämistä sekä rahallisen arvon laskemista pisteytys ja arvojen laskeminen tehtäisiin jokaisen omien terveystietojen pohjalta eikä tästä edes kerrottaisi kansalaiselle itselleen yleinen periaatehan suomessa on ollut kuitenkin se että kansalaisille kerrotaan mihin henkilötietojen suojan piiriin kuuluvia tietoja käytetään kysyn nyt arvoisa ministeri voisitteko te kertoa kaikille kuka meitä pisteyttää ja miksi ja minkä takia ihmiset eivät saa näitä tietoja itse käyttöönsä

arvoisa puhemies vastaan mielelläni valiokunnan puheenjohtajan kysymykseen koska ymmärrän hyvin että harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista johtuen tämä aihepiiri on herättänyt suomalaisissa huolta eikä asiaa varmaan helpota se kun samanaikaisesti uutisoidaan ja käydään voimakasta kansainvälistäkin keskustelua meistä sosiaalisessa mediassa olevista tiedoista ja niiden väärinkäytöstä suomalaisissa tietorekistereissä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta on meistä paljon tietoa itse asiassa poikkeuksellisen paljon kun kysytään kansainvälisiltä toimijoilta suomi nähdään kiinnostavana kohteena esimerkiksi tehdä tutkimustietoa juuri siitä syystä että meillä on niin pitkään kerätty tietoa vaikkapa neuvolajärjestelmämme ansiosta arvoisa eduskunta hallituksen sote uudistuksen tavoitteena ei ole pisteyttää kansalaisia heidän terveytensä tai sairautensa pohjalta tuo tieto on erheellinen ja virheellinen kukaan kansalainen ei tule pisteytetyksi henkilökohtaisesti

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies kyllä uskallan väittää että jokainen meistä kokee että terveystiedot ovat kyllä pyhimmistä pyhimpiä siltä osin asia on vakava sekä eettisesti että juridisesti nyt tämä esitetty profilointi aiheuttaa kansalaisissa kyllä ihan aitoa huolta joka otetaan vakavasti ei täällä riitä pelkästään ministerin sana eikä teidän bloginne

ministeri saarikko pelkästään teidän sananne varassa huomasin myös että tietosuojavaltuutettu ja oikeusoppineetkin ovat yllättyneet tästä hankkeesta kysyn vielä kerran arvoisa ministeri teiltä voisitteko te kertoa nyt eduskunnalle miten te olette selvittäneet kansalaisten yksityisyydensuojaan liittyvät tietosuojaan liittyvät asiat ja onko tällaista terveystietojen

arvoisa puhemies vastaan mielelläni ensinnäkin on hiukan eriskummallista ja jotenkin hämmentävää että jos mietitään yleisemmin aiemmin vaikka tässä salissa käytyä keskustelua nimenomaan sosiaali ja terveyspalveluiden tiedoista ja kansalaisten terveystiedoista niin on ollut pikemminkin siitä miksi tieto ei kulje ja miksi viranomaiset eivät voi vaihtaa tietoja jotta se toimisi kansalaisen tai potilaan parhaaksi ja nyt olemme päinvastaisen keskustelun äärellä tämä linkittyy nyt valinnanvapauden korvausmalleihin me emme ole luomassa järjestelmää jossa yksittäisten kansalaisten terveystietoja ja sitä kautta ikään kuin ihmisen arvoa määriteltäisiin se on puistattava vertauksenakin mutta me olemme luomassa tiedolla johtamisen mallin jossa ikään kuin voimme varmistua että sote keskuksessa siellä terveydenhuollon palveluiden ytimessä ja sydämessä

arvoisa puhemies nyt tuntuu että puhumme ehkä vähän eri asioista kun puhumme tiedolla johtamisesta tai asiakaspisteytyksestä siis tämä teidän sote mallinne on nyt johtamassa siihen että suomessa tarvitaan tietoa siitä miten meistä tehtäisiin houkuttelevampia asiakkaita sosiaali ja terveyspalveluyrityksille siis asiakaspisteytyksestä siis asiakaspisteytyksestä puhutaan siksi että terve ja hyvätuloinen ihminen on asiakas jonka kaikki yritykset haluavat koska hän tuo rahaa yritykselle mutta ei välttämättä käytä sitä rahaa sieltä mutta esimerkiksi ylipainoinen pitkäaikaissairas eläkeläinen ei ole yritykselle houkutteleva asiakas ellei hän tuo yritykseen asiakkaaksi tullessaan isoa rahasäkkiä mukanaan sen jälkeen hän on houkutteleva asiakas tarvitaan siis meille jokaiselle annettavat asiakaspisteet voisin ajatella jos en tietäisi että kysymys ei ole suomesta arvoisa ministeri eikö tämä ole eettisesti vähintäänkin

puhemies käytän tähän vastaukseen annetun ajan vain lyhyesti vastaamalla jotta ainakin tämä tulisi selväksi tämän aika monimutkaisen kokonaisuuden äärellä sote keskukset yksityiset tai julkiset palveluntuottajat eivät valitse asiakkaitaan vaan kansalaiset valitsevat niin terveet kuin sairaat tekevät itse valinnan sote keskuksesta ja tuota valintaa on mahdollisuus vaihtaa puolen vuoden välein

arvoisa puhemies tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu en huomannut oliko tuossa ministeri saarikon vastauksessa sitä että jos niitä tietoja kerätään tai niitä on käytettävissä sehän on monesti hyvä asia että tieto kulkee että asiakkaiden ei tarvitse sitten sitä paperinippua kuljetella mukanaan niitä vanhoja röntgenkuvia niin

kerätään ja minne ja saako niistä aina tiedon halutessaan ja erityisesti maksutta

arvoisa puhemies tämäkin kysymys oli osuva jotta voin korjata tuon väärinkäsityksen on eri asia puhua potilasarkistotiedoista ja potilaskertomustiedoista ne ovat meidän kaikkien luettavissa toivottavasti kaikki kollegat olette käyttäneet palvelua kanta fi jossa sähköisessä arkistossa on kaikki terveystieto aina vaikkapa laboratoriokoetuloksia myöten ja sitä itse asiassa ollaan laajentamassa myös siihen että sosiaalipalveluiden tiedot ihmisistä ovat nähtävillämme niin ammattilaisten yhteistyössä kuin ennen kaikkea kansalaisten itsensä katsottavissa mitä vaikka lääkäri käyntimme jälkeen on tuosta vastaanottotapaamisesta kirjoittanut nämä tiedot ovat totta kai käytössä sillä palveluntuottajalla jonka sote keskuksen asiakas ja kansalainen on valinnut mutta tulisiko rahaa sillä perusteella mitä juuri sinusta tai

potilasarkistoissa on kirjoitettu ei rahoitus ei perustu siihen vaan on yleisiä korvausperiaatteita esimerkiksi siitä että diabetesta sairastava ikääntynyt ihminen kuljettaa mukanaan ikään kuin erisuuruista rahapottia kuin vaikka työssä käyvä terve ihminen

puhemies kyllä suomalaiset ovat syystäkin järkyttyneitä näistä uusista tiedoista että soten myötä tullaan laskemaan jokaiselle ihmiselle hinta sen mukaan miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa tässä arvotetaan ihmisiä terveyden perusteella eikä tällä ole mitään tekemistä tiedonkulun kanssa

korvausmalli jonka kautta näitä firmoja yritetään estää harjoittamasta tätä pelättyä kermankuorintaa arvoisa ministeri olisiko nyt aika perääntyä laajamittaisesta yksityistämiseen ja kermankuorintaan ajavasta valinnanvapausmallista jonka perustavista valuvioista tässä nyt kannetaan huolta
arvoisa puhemies olipa hyvä että tämä kermankuorintatematiikka tuli esiin mikä usein käsitteellisesti sote uudistuksen äärellä mielellään uhkakuvana maalataan itse asiassa on juuri niin että nämä korvausperusteet palveluntuottajille yksityisille ja julkisille joita itse asiassa nytkin järjestelmässämme on uuden soten aikana rakentuvat siten että korvauksista noin kaksi kolmasosaa perustuu siihen että henkilö on listautunut sote keskuksen asiakkaaksi siis itse valinnut sen ja tuo loppuosa perustuu suoritteisiin eli esimerkiksi toimenpiteisiin tai käynteihin tai maakunnan itsensä määrittelemiin kannustekertoimiin ja tekijöihin

asiakkaaseen perustuvaa osuutta olisi mehän maksaisimme vain siitä osuudesta kuinka paljon ihmiset käyttäisivät palveluita ja se vasta kermankuorintaa olisi koska silloinhan se kannustaisi mahdollisimman paljon jopa turhiin lääkärikäynteihin

ruotsalaisella eduskuntaryhmällä oli tämä samainen kysymys joten myönnän puheenvuoron edustaja henrikssonille

arvoisa puhemies ei ole kummallista että kansalaisilla on vaikeuksia ymmärtää mistä tässä sote pisteytyksessä on kysymys minun mielestäni me emme myöskään täällä eduskunnassa oikein vielä tiedä ja sen takia olisi arvoisa ministeri tärkeätä että vääntäisitte sen meille rautalangasta syntyykö uusi rekisteri vai eikö synny ja jos ei synny uutta rekisteriä niin mistä ne tiedot kuitenkin saadaan minkälaisia pisteitä jokaiselle meistä tulee sinne sote keskukseen ja millä tavalla turvataan se että nämä tiedot eivät vuoda sitten vääriin käsiin tällä hetkellä tiedetään että facebookin

arvoisa puhemies haluan nyt alleviivata todellakin tarkkaan ja vakavalla mielellä että ei ole tarpeellista eikä oikein keskustella suomalaisten terveystietojen turvallisuudesta samassa yhteydessä kun arvioi sitä ollaanko menossa maailmaan jossa ihmisten tietoja luovutetaan kuten facebook teki suomessa on vahva lainsäädäntö tietosuojasta ja meillä on eusta uusi direktiivi joka itse asiassa vain vahvistaa ja selkiyttää tätä sote uudistus noudattaa näitä tekijöitä ja mitä tulee valinnanvapauden korvausmalleihin täällä on eduskunta käsitellyt valinnanvapausesitystä jo viime keväänä ja siinä esityksessä itse asiassa nämä korvaustekstit pykälät muotoilut ja kriteerit siltä osin kuin niistä jotain jo tiedettiin ja niitä parhaillaan itse asiassa vasta valmistellaan olivat hyvin samankaltaisia silloin esimerkiksi tietosuojavaltuutettu tietojeni mukaan lausui tästä esityksestä eikä kiinnittänyt tähän mitään erityistä huomiota

puhemies kun puhutaan siitä voitaisiinko kerätä kansalaisten sosiaali ja terveystietoja johonkin uuteen rekisteriin ja sitä kautta pisteyttää ihmisiä niin on ymmärrettävää että että kysymys on tietenkin hyvin herkästä herkästä asiasta tätä levottomuutta joka on herännyt tämän tämän kysymyksen myötä taustoittaa myös se että pääministeri sipilä otti äskettäin esille eräässä tietotekniikkaa koskevassa paneelissa kysymyksen siitä voitaisiinko kelan hallussa olevia ihmisten terveystietoja mahdollisesti myydä ja paikata tällä tavalla valtiontaloudessa olevia aukkoja on myös tiedossa että kanta palvelu ei ole toiminut aina parhaalla mahdollisella tavalla on tapahtunut tietovuotoja ja myös husin potilastietoja on joutunut vääriin käsiin eli kysyn nyt vielä oletteko nyt aivan varmasti hallituksessa testanneet sitä miten tämä teidän suunnittelemanne uusi pisteytystyökalu ja asiakasrekisteri ovat linjassa eun tietosuojadirektiivin kanssa joka paraikaa on eduskunnan käsittelyssä ja joka tietääkseni suhtautuu hyvin hyvin tiukasti ihmisten tietojen keräämiseen erilaisiin rekistereihin
arvoisa puhemies on eri asia keskustella siitä kulkeeko tieto meistä vaikkapa sote keskukselle sinne lääkärin vastaanotolle aiempi potilashistoriamme uskon että kaikki ajattelemme että on hyvä asia että ammattilaisten käytössä meidän on se potilashistoria ja aiempi hoito jota olemme saaneet on eri kysymys arvioida sitä miten tietojamme anonyymisti massana käsitellään esimerkiksi tutkimuksen tai näiden korvausperusteiden pohjana

arvoisa puhemies mielestäni ensinnäkin on huolestuttavaa että kansalaisia arvotetaan näin rahan mukaan että kuinka sairas olet sellainen hinta sinusta maksetaan me

kuinka sairas tai millainen tahansa niin kun tulet hoitoon saat palvelua ja sinua autetaan eikä katsota minkälainen pisteytys ja hintalappu sinusta tulee nyt kun te olette viemässä näitä markkinoille ja yksityisiä sote keskuksia perustetaan suomeen ja ja ihmiset kirjautuvat näihin niin kysyisinkin ministeriltä miten varmistatte että nämä yritykset eivät tule valikoimaan näitä asiakkaita jos tulee tilanne että tämmöinen paljon hoitoa tarvitseva ihminen tulee ja hänelle sanotaan että no ei sinulle löydykään aikaa ja pienen hetken päästä sanotaan että sinä oletkin jo niin huonossa kunnossa että tarvitset erikoislääkäripalveluita julkiselle puolelle niin miten tässä varmistetaan että ihmiset saavat ennakoivasti hoitoa ja tässä ei katsota pisteitä ja rahamääriä vaan tässä tältä kermankuorinnalta vältytään
arvoisa puhemies siinä oli monta erittäin hyvää kysymystä onko ensinnäkin väärin että ihmistä arvotetaan sillä perusteella kuinka paljon hänellä on sairauksia totta kai se on väärin jos me ajattelemme ihmisarvon arvottamista mutta jos me arvotamme sitä ikään kuin siltä osin että varmistamme että monisairas ihminen saa varmasti tarvitsemansa hoidon ja siihen eurot riittävät ja anonymisoitu tieto kulkee hänen mukanaan tai hänestä hänestä kulkee massana korvaus osaksi sote keskusta minusta se ei silloin ole väärin koska silloin me varmistamme tämän uudistuksen ytimen toteutumisen paljon sairastavien ihmisten auttamisen ja vielä toinen tärkeä kysymys voidaanko valikoida asiakkaita tai potilaita ei voida

on tärkeää että kysyitte

arvoisa rouva puhemies tämä on uskomatonta tämä opposition pyrkimys väärillä tiedoilla ja mielikuvilla hämmentää kansalaisia ja lisätä kansalaisten vääriin käsityksiin perustuvaa levottomuutta tämän asian tiimoilla

arvoisa puhemies koen että en aivan täältä rohkaistu pisteyttämään opposition suorituksia mutta totean että keskustelunaiheena tämä on arvokas siihen nähden että ajan henki on meitä kaikkia huolestuttava sen suhteen mihin tietojamme käytetään ja asia on parhaillaan hyvin laajasti myöskin hallituksen ja eduskunnan käsissä eun tietosuojadirektiivin voimaanpanon vuoksi siinä nimenomaan ollaan kiristämässä ja tarkentamassa säädöksiä ja tapaa jolla meistä kerättyjä tietoja voidaan toisaalla käyttää siitä arvoisa puhemies olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että on tietysti kansalaisissa turhaa huolta herättävää antaa kuvaa siitä että me olisimme pisteyttämässä kansalaisia paremmiksi tai huonommiksi on eri asia puhua korvausjärjestelmästä kuin terveystiedoistamme joiden sujuvasta käytöstä ja liikkuvuudesta me itse asiassa kaikki kai olemme samaa mieltä ja toivomme että se tapahtuu meidän potilaiden parhaaksi on eri asia keskustella siitä korvausperusteena kuin potilaiden hoidon tukena

aivan aluksi haluan muistuttaa tässä keskustelussa että anonymisointi ei ole mikään taikasana sen ongelma on se että jos se tehdään liian tehokkaasti siitä datasta katoaa konteksti ja se muuttuu arvottomaksi toisaalta jos se tehdään liian huolimattomasti niin on varsin yksinkertaista tietoja yhdistelemällä päätellä kuka on kyseessä ja tämän ovat tutkijat osoittaneet moneen kertaan meillä on suomessa tosiaan varsin kehittyneet rekisterit mutta ongelmana on taas se että meillä on on nyt tulossa yhtä aikaa tämä eun tietosuoja asetus ja toisaalta me haluamme parantaa näiden tietojen käyttöä molemmat näistä ovat tärkeitä periaatteita minä haluan että tietoni ovat turvassa toisaalta haluan että potilastietoni edistävät lääketiedettä haluankin kuulla miten perusteellisesti ja huolella hallitus aikoo olla tarkkana tässä että me emme mene tässä anonymisoinnissa ja näiden tietojen käytössä käytössä ja sen rajoittamisessa kummassakaan suunnassa liian pitkälle vaan löydämme sen toimivan kompromissin

arvoisa puhemies se oli asiantuntijan hyvä kysymys johon totean oikeastaan sen tosiseikan että vaikkapa naapurimaa ruotsiin katsoessamme siellä valinnanvapausmallin ollessa toiminnassa korvausmalleista on nähty jo monia eri versioita ja eri maakäräjillä myöskin erilaisia toteutumia ja ikään kuin sen tasapainon löytäminen toimenpidekohtaisuuden ja ja asiakaskohtaisen perusmaksun välillä on vaikeaa ajatellen soten rahoitusta mutta yhtä vaikeaa on tasapainoilu sen mikä on tiedon yksityisyyden ja vain meidän parhaaksi käytön osuus ja toisaalta sen tutkimuseettisen näkökulman välillä että olisi hyvä että vaikkapa uuden lääkkeen keksimiseksi tutkijat voisivat hyödyntää terveystietoja kyseisen sairausryhmän osalta

puhemies tämä koko sosiaali ja terveyspalveluitten uudistus on on iso ja kansalaisia hämmentävä vähän pelottavakin asia pelätään sitä miten hoivaa tulevaisuudessa saadaan terveys terveys tulee hoidettua ja niin edelleen nyt tämä uusi pisteytyskeskustelu joka lähti liikkeelle julkisesta keskustelusta on hämmentänyt edelleenkin ja minusta on aika pahankuuloista tälle vakavalle asialle tämä on ihmisten mielestä todella vakava asia ja tämä johtuu siitä että tämä iso kokonaisuus terveys ja sosiaalipalvelut on tärkeä tavallisten kansalaisten kannalta hyvinvointivaltion aivan keskeisiä asioita nyt kysyn teiltä ministeri saarikko olenko ymmärtänyt oikein että jos ei tilaaja tuottaja erottamista tapahtuisi elikkä ei tilaajaa ja tuottajaa erotettaisi niin ei mentäisi tämmöiseen markkinamalliin vaan huolehdittaisiin siitä että julkinen sektori on järjestäjä ja päätuottaja ja ostaa sitten tarvittaessa yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta palveluita eli tämmöistä pisteytysjärjestelmää ei tarvittaisi laisinkaan

puhemies ensinnäkin minä toivon että me täällä eduskunnan salissa välttäisimme sitä että tästä pisteyttämisestä tulee tämmöinen että me itse rupeamme uskomaan että todellakin ihmisiä pisteytetään ei tehdä yksilötasolla näin mutta sitten haluan sanoa tästä maakuntien rahoitusmallista kun osa tästä joukosta täällä tuntee sen erinomaisen hyvin että maakuntien rahoitusmallista yli kahdeksankymmentä prosenttia tulee thln vuonna kaksituhattakolmetoista tehdyn tutkimuksen perusteella ja siinä sairastavuus on tärkein kriteeri ja sen sairastavuuden osalta kun te katsotte sitä lakiesitystä on hyvin tarkasti määritelty diagnoosikohtaisesti ne sairaudet mistä minkäkin verran tulee sitä rahoitusta meidän kannattaa ymmärtää se että jotta me pystymme katsomaan rahoitusta tai tässä kohtaa tätä korvausmallia niin ei se tule mistään ilmasta se vaatii tutkimustietoa ja sitä thl on tekemässä juuri kun tekee tätä

nyt siirrymme hetkeksi aikaa kehysbudjettikeskusteluun vaikka siitä on ensi tiistaina pidempi keskustelu mutta moni ryhmä on pyytänyt siitä kysymyksen otetaan ne kysymykset perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja tavio
arvoisa rouva puhemies tämä valtiontalouden kehitys on todella ajankohtainen aihe nyt ja perussuomalaisetkin ovat laatineet siihen oman perussuomalaisen vaihtoehtonsa jossa painotetaan työllisyyttä yrittäjyyttä ja hyvinvointia

kysyn sisäministeriltä kysymyksen liittyen tähän hallituksen kokonaispolitiikkaan jossa on leikattu köyhiltä eläkeläisiltä mutta maahanmuuton osalta sen sijaan piikki on yhä auki perussuomalaiset ovat täällä ainut puolue joka säästäisi myös maahanmuutossa

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että hallituksen omalta osaltaan tekemillä maahanmuuttopoliittisilla päätöksillä on myös vaikutusta siihen että maahanmuuton tilanne on hallittu tällä hetkellä ja näkymä on myös kehysriihessä sentyyppinen että meidän ei tässä yhteydessä tarvitse lisätä maahanmuuttoon varautumisen kuluja toisin kuin eräinä vuosina on ollut tarve tehdä ja tämä on ollut yksi pohja sille että on voitu nyt panostaa osaamiseen koulutukseen työllistämiseen kuten tässä riihessä voimallisesti tehtiin ja onneksi työpaikkoja syntyy ja talous kasvaa tästä kansalaisuuskysymyksestä

tilanteissa arvioida aiempaa tarkemmin tältä osin kysymys on perusteltu ja sitä prosessia viedään eteenpäin mutta mitään merkittäviä muutoksia siihen kansalaisuuskysymykseen ei ole ja se ei ole sinänsä meidän strateginen ongelma kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuton määristä mistä kysymys lähti liikkeelle silloin puhutaan aivan muista kysymyksistä kuin kansalaisuuden hakemisesta

arvoisa rouva puhemies tuo hallituksen jatkuva väite että turvapaikanhakijoiden määrä olisi vähentynyt teidän toimistanne me kaikki tiedämme että se on täysin virheellinen sehän on johtunut ihan muiden maiden toimista ja muun muassa eu turkki sopimuksesta mutta minkä takia kansalaisuus on itse asiassa hyvin olennainen myös tässä turvapaikkakysymyksessä myös tässä turvapaikkakysymyksessä juuri sen takia että kun turvapaikanhakijana nykyään tullaan suomeen niin kansalaisuus saadaan neljän vuoden kuluessa tämä tarkoittaa sitä että järjestelmässä on nykyisin kyse siitä että turvapaikanhakija tulee tänne jäädäkseen turvapaikkajärjestelmä ei ole mikään väliaikaisen tilapäisen suojan järjestelmä niin kuin sen kuuluisi olla

kehysriihen osalta voidaan todeta ainoastaan että onneksi olemme tilanteessa jossa meillä ei kasvava osa valtiontaloudesta ole varattuna maahanmuuton kuluihin kuten eräinä vuosina on täytynyt tehdä se on osaltaan ollut tietysti hallituksen päätösten ansiota mutta totta kai tämä yleinen maahanmuuttotilanne on toisenlainen minkä takia nyt on ollut tilaa sitten myönteisille suomalaisten työllistämiseen ja koulutukseen liittyville päätöksille tästä kansalaisuuskysymyksestä todella ensinnäkin minusta pääsääntö on se että totta kai heille jotka kokevat henkilökohtaista uhkaa kansainvälisten sopimusten ja meidän oman perustuslain nojalla myönnetään turvapaikka ja jos he tämän prosessin aikana viisi vuotta täällä oltuaan täyttävät kansalaisuuden edellytykset niin silloin emme näe tarvetta muuttaa kysymys on sitten siitä että meidän täytyy olla tietysti tarkkoina kaikissa vaiheissa myös kun oleskelulupa on myönnetty se pitää voida perua jos nähdään vakavaa vaaraa turvallisuudelle täällä eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lainsäädäntö joka liittyy tähän samoin kansalaisuudenmyöntämisvaiheessa täytyy olla aiempaa tarkempi näissä kysymyksissä jokaisessa kohdassa jossa siihen voidaan puuttua mutta sinänsä siihen etteikö viidessä vuodessa suomen kansalaisuutta voi nuhteeton ihminen ansaita en halua puuttua

arvoisa puhemies hallitus piti eilen kehysriihensä ja siinä nähtiin taas lisää iskuja vasten nuorten kasvoja näköjään aiemmat tämän kauden valtavat koulutusleikkaukset eivät ole vielä riittäneet tälle hallitukselle vaan leikkaaminen jatkuu myös tulevina vuosina korkeakoulujen indeksijäädytykset pysyvät eikä ammatillisille oppilaitoksille tehtyjä leikkauksia peruta tällä viikolla samainen hallitus oli huolissaan nuorten syrjäytymisestä ja alhaisesta syntyvyydestä miten hallitus vastaa tähän omaan huoleensa ja myös meidän kaikkien muiden huoleen se lisää epävarmuutta lisää määräaikaisia työsopimuksia ja helpottaa irtisanomista itse asiassa yksi työllistämistä eniten heikentävistä tekijöistä on juuri koulutuksen puute arvoisa opetusministeri miksi hallitus ei millään lopeta

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä kannustan kysyjää ehdottomasti tutustumaan tämän riihen saldoon ja niihin panostuksiin joita hallitus on tehnyt koulutukseen eilisillä päätöksillään osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi muuntokoulutusta muunlaista koulutusta jolla ihmiset voivat opiskella uuteen ammattiin ja työllistyä päiväkotien tasa arvoa vahvistetaan kymmenen miljoonan euron tasa arvoavustuksella jota myönnetään nyt ensimmäistä kertaa tänään hyväksyttiin uusi varhaiskasvatuslaki lukiolaki lukio

myöskin pienituloisten arjessa se olisi oikein ja oikeudenmukaista vaan miten kehysriihessä kävi perusturvaindeksien jäädytykset jätettiin voimaan ja sen sijaan hallitus tekee pieniä korotuksia yksittäisiin etuuksiin hallitus yrittää nyt sanoa että eriarvoisuutta torjutaan korottamalla takuueläkkeitä ja pienempiä vanhempainpäivärahoja hieman mutta jättää kokonaan kertomatta keitä ovat ne pienituloiset jotka hallitus nyt jätti kehysriihessä kokonaan huomioimatta

arvoisa rouva puhemies niin kehysriihi on nyt puitu ja tulos on tässä keskeiset tavoitteet määrittelevät varmasti silloin asianosaiset ihmiset mutta arvoisa puhemies mikäli olen tulkinnut oikein tämä on opposition kyselytunti hallitukselle ei suinkaan puoluepoliittinen kyselytunti en allekirjoita myöskään sitä että tässä on leikattu kaikesta ja kaikessa jos puhutaan tästä eriarvoisuuspaketista mielestäni se on sangen tasapainoinen sangen kohtuullinen samoin jos puhutaan oppimateriaalilisän korottamisesta päivärahojen korotuksesta tai lääkekaton laskemisesta tai takuueläkkeen nostosta useita kertoja tällä vaalikaudella mitä tulee tähän eriarvoisuuspakettiin vielä se kiinnittää huomiota myös ylivelkaantuneiden hyväksi laitettaviin satsauksiin joten tämä eriarvoisuuspaketti tässä taloudellisessa tilanteessa on aivan kohtuullinen
myönnän vielä toisen ministeripuheenvuoron ministeri vehviläinen
arvoisa puhemies haluan muistuttaa edustaja anderssonia siitä missä tilanteessa lähdimme liikkeelle kaksituhattaviisitoista sen jälkeen kun teidänkin puolueenne puolueenne oli ollut hallituksessa tilanne oli erittäin katastrofaalinen julkisen talouden tilanne oli huono ja meidän piti tehdä myös näitä todella raskaita ja ikäviä sopeutuspäätöksiä mitä tulee näihin indekseihin niin minä muistutan siitä että kyllä meidän puoleltamme myös sanottiin aika selvästi jo viime viikolla kun keskusteltiin että ei taida olla mahdollisuuksia hallitus on valinnut tien että työllisyys paranee vienti vetää ja talous on paljon paremmassa kunnossa se on antanut mahdollisuuden siihen että tässä kehysriihessä olemme pystyneet tekemään noin seitsemänkymmenen miljoonan euron erittäin hyvät täsmentävät kohdennukset sinne perusturvan puolelle ja heikoimmassa asemassa olevien olevien hyväksi erityisesti haluan korostaa tätä vähimmäispäivärahojen korottamista en pidä sitä mitättömänä että kansalaisen tulo nousee noin kahdeksankymmentä

julkisen talouden suunnitelmassa lasketaan jopa neljän miljardin euron edestä sote reformista saatavien säästöjen varaan mikä on kyllä hyvin monelta taholta ja monien asiantuntijoiden näkökulmasta kyseenalaistettu ja erityisesti näitten toimeenpanokustannusten muun muassa palkkaharmonisoinnin osalta työtuomioistuinhan antoi nyt tuoreen ratkaisun jonka mukaan kainuun sote kuntayhtymässä fysioterapeuttien palkat tulee yhdenmukaistaa korkeimman palkkatason mukaisiksi kun jo vuosi sitten arvioitiin että tuon palkkaharmonisoinnin kustannukset olisivat haarukassa seitsemästäkymmenestäviidestä

niin kysyn nyt teiltä mikä on nyt hallituksen arvio palkkaharmonisoinnin kustannuksista millä tavalla aiotte ratkaista tämän ongelman ja pidättekö todellakin tuota säästötavoitetta edelleenkin realistisena
arvoisa puhemies itse asiassa sote uudistukselle on laskettu noin kolmen miljardin euron kustannusten vähentämisen tavoite kuten varmasti edustaja räsänen tietää meidän kustannukset ovat nousemassa aika tavalla ensi vuosikymmenellä ja haluamme sitä kustannusten tasoa laskea mutta sitten näihin muutoskustannuksiin se on aivan totta että varsinkin viime viikkojen aikana kaikki maakunnat kun ovat käyneet niin sanotut omat neuvottelunsa valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöitten kanssa on noussut esille monia muutoskustannuksia

neuvotteluteitse ja se tarkoittaa sitä että valtakunnallisesti järjestöt neuvottelevat mutta maakunnissahan se tehdään ja se on tämänhetkinen tilanne miten aiomme tässä mennä mutta olemme huomanneet kyllä nämä työtuomioistuimen ratkaisut tässä aivan viime ajoilta
otetaan pari vastauspuheenvuoroa vielä tähän

kysymys on siitä että eduskunnan kyselytunnilla oppositio saa esittää kysymyksiä arvoisille ministereille olisi kovin toivottavaa että opetusministeri vastaisi niihin kysymyksiin mitä hänelle on esitetty täällä kysyttiin korkeakoulutuksen indekseistä täällä kysyttiin ammatillisen koulutuksen rahoituksesta näihin kysymyksiin ei saatu vastauksia ministeri mattila tämän vaalikauden aikana indeksijäädytykset kokonaisuudessaan lähentelevät euromääräisesti jo puolta miljardia euroa se tarkoittaa työttömien osalta kokonaisuudessaan noin kolmensadan euron leikkausta heidän pussistaan me tiedämme varsin hyvin että kehysriihi on puitu sitä uudestaan kertoa kysymys on siitä minkä takia indeksijäädytyksiä ei peruta minkä takia kelan maksamia etuuksia ei sidota takaisin elinkustannuksia vastaaviksi ja ja ministeri vehviläinen teidän talouskurinne on kovin valikoivaa miten voi olla se tilanne mahdollista että ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta leikataan valtavasti ja samaan aikaan sote uudistuksen osalta tämä kolmen miljardin euron etumerkki on vaihtunut jo plussaksi toisaalta vero ja yritystukien osalta valtavasti olisi mahdollisuutta kohdentaa paremmin kysymys kuuluu siitä että tässä annettiin muutamille ministereille erityiskysymyksiä ja

arvoisa puhemies todellakaan ei ole tarkoitus olla vastaamatta mutta tässäkin teidän kysymyksessänne tuli vähän jokaiselle kysymyksiä haluan nyt korostaa tiukasti sitä että jos muistan oikein niin viime kyselytunnilla täällä vaadittiin myös näiden vähimmäispäivärahojen korotusta

se on iso rahasumma mitä nämä koko kansaneläkeindeksiin liittyvät korotukset olisivat ja me teimme sen valinnan kun meillä oli edelleenkin hyvin rajatusti rahaa että me haluamme todelliset riittävät isot korotukset sinne minnekä me laitamme ja me ajattelimme että vähimmäispäivärahat ovat juuri se haluan muistuttaa vihreitä ja vasemmistoliittoa että te ette olleet viime vaalikaudella valmiita korottamaan näitä vähimmäispäivärahoja te korotitte työmarkkinatukea

arvoisa puhemies hallitus teki eilen ainakin yhden hyvän päätöksen se päätös toi kevään ja ilon tampereelle erityisesti tampereen työväen teatterille kun hallitus ymmärtääksemme on luopunut tuomasta tätä esittävän taiteen valtionosuusuudistusta tänne eduskuntaan haluan tässä yhteydessä myöskin kiittää pirkanmaan kaikkia kansanedustajia siitä että väriin katsomatta viittaan vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista tapahtumiin ajoimme läpi tämän merkittävän taiteellisen uudistuksen että työväen teatterin kansallisnäyttämöasema säilyy voitteko nyt opetus ja kulttuuriministeriön puolesta kuitata että olemme ymmärtäneet asian

voin todeta sen että hallitus teki eilen ison ja merkittävän päätöksen sen suhteen että kulttuurin rahoitus suomessa nousee seitsemän miljoonaa euroa kulttuuriin lisäresurssia ja tiedämme kaikki että kulttuuri on meidän sivistyksellistä pääomaa se tuottaa paljon uutta ja hyvinvointia yhteiskuntaan ja kulttuuri on merkittävä kantava voima meidän yhteiskunnassa sivistyspääoman osa ministeri terho kertoo etenemisaskeleista kulttuurin valtionosuuksien uudistamiseksi varmasti kun on paikalla täällä on tänään estynyt mutta haluaisin jos puhemies sallii ihan lyhyesti vastata muilta osin kun tässä tuli kysymyksiä koulutuksen osalta siihen että että tämän riihen tuloksena hallitus teki merkittävät päätökset osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja tästä potista tulee myöskin resursseja korkeakouluille samoin kuin ammatilliseen koulutukseen toisin kuin tässä edellä esitettiin

sosialisti on puristi mikään ei kelpaa aikaisemmin vaadittiin vähimmäisetuuksien vähimmäisetuuksien nostamista myös demarien osalta nyt sekään ei kelpaa työllisyys nousee tämä hallitus tulee saavuttamaan tavoitteensa jopa sadastakymmenestätuhannesta uudesta kun demareiden johdolla tuli viime kaudella satatuhatta työtöntä suomen suunta on kääntynyt miksi ei kansaneläkeindeksin jäädytystä poistettu me päätimme käyttää sen seitsemänkymmentä miljoonaa tehokkaammin niille joita tämä indeksikorotus olisi koskenut se olisi tuonut kahdeksan euroa kuussa tämä ratkaisu tuo kahdeksankymmentä euroa kuussa sen kai myös sosialistikin ymmärtää mikä ero siinä on kysyn vielä opetusministeriltä riiheen liittyen mitä tuli toisen asteen maksuttomuuden

arvoisa puhemies kuten tässäkin salissa monta kertaa olemme yhteistä huolta kantaneet siitä ettei kenelläkään nuorella jäisi koulutus kesken tai suorittamatta siksi että toisella asteella lukiossa ja ja ammatillisessa koulutuksessa on oppimateriaalikustannuksia niin tähän huoleen hallitus vastaa nyt uudella oppimateriaalilisällä joka tulee osaksi toisen asteen opiskelijoiden opintotukea voi siis sanoa että toisen asteen opiskelijoiden opintotuki nousee jotta voidaan kattaa lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannuksia tilanteessa jossa perheellä tai nuorella on vaikea taloustilanne eikä niitä materiaaleja pysty hankkimaan silloin sitä apua tulee tämä on merkittävä iso uusi panostus koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa arvoon jotta jokaisella on mahdollisuus opiskella tässä maassa

arvoisa puhemies työsuhdeturva on kaikille ihmisille tärkeä turva sen varaan rakennetaan todella paljon elämästä sen varassa itse asiassa on monella perheen perustaminen jopa asunto asunnon hankkiminen asuntolainan saaminen ja ylipäätänsä elämän edellytysten rakentaminen kehysriihen

talouspäätösten lisäksi kaikkien yllätykseksi hallitus ilmoitti että se antaa vapaan irtisanomisoikeuden pienimpiin yrityksiin ja sen lisäksi nuorten työntekijöiden määräaikaisuuksia helpotetaan arvoisa perheministeri kun tässä on ollut paljon huolta myös siitä että nuorilla on epävarmuutta perustaa perhettä niin miten arvioitte miten nämä työehtojen heikennykset joita hallitus on tekemässä vaikuttavat nuorten ihmisten nuorten ihmisten haluun perustaa perhettä ja oliko teillä tästä jokin näkemys kehysriihessä esitittekö huolen näistä päätöksistä

puhemies mitä tulee näihin esiin nostamiinne työsuhteen turvan kysymyksiin toivon että näihin halutessanne voidaan palata sitten kun asiasta vastaava ministeri on paikalla mutta vastaan mielelläni kokonaiskuvasta on erittäin hyvä että se on keskustelun aiheena opposition ja hallituksen ja sitä kautta koko suomen tulevaisuuden osalta minä voisin käyttää puheenvuoroni kertomalla niistä positiivisista perheiden päätöksistä juuri näiden pienimpien äitiys isyys ja vanhempainrahojen nostosta kahdeksallakymmenellä eurolla kuussa tai adoptioperheiden paremmista perhevapaista tai jo nyt olemassa olevasta yksinhuoltajakorotuksen lisästä joka viime budjetissa päätettiin tai opintotuen huoltajakorotuksesta mutta valitettavasti edustaja lindtman minä uskon että yksikään näistä asioista ei ole yksittäinen vastaus sille miksi suomessa syntyvyys on alenemassa kysymys on kysymys on isommasta epävarmuustekijästä ja muuttuneista toiveista ja odotuksista ja edustaja lindtman kaikkein paras lääke myös epävarmuuteen on työllisyys ja se on tämän hallituksen myötä noussut myös nuorten ihmisten

arvoisa puhemies ensin siniset mainostavat että nämä perusturvan indeksijäädytykset peruuntuvat mutta nyt he ovatkin iloisia siitä että ne eivät peruuntuneet takki kääntyi taas hallitus on tehnyt sellaista politiikkaa että aluksi leikataan ihan järjettömän paljon ja sitten nyt kun on vaalivuosi tulossa pikkuisen laitetaan esimerkiksi päiväkoteihin rahaa se ei mitenkään ole riittävä kun me tiedämme mikä se tilanne päiväkodeissa on perussuomalaiset ovat ehdottaneet

laittomasti maassa olevat ihmiset säilöön niin se vähentäisi vetovoimatekijöitä ja näin toisi myöhemmin säästöjä se ei tuo säästöjä että sipilä laittaa kutsuhuudon että irakilaiset tulevat tänne ja pääsevät hänen asuntoonsa

arvoisa puhemies tässä tietysti keskustelu lainehtii että ensin puhutaan siitä että nuoria suomalaisia on liian vähän ja sitten yritetään tukkia rajat aiempaa voimakkaammin linjansa tässäkin mitä tulee näihin mainittuihin erityisesti tämä säilöönotto mistä keskusteltiin täällä eduskunnassa kyselytunnilla aikaisemminkin maksaisi satoja miljoonia euroja otettaisiin käyttöön siinä mallissa kuin perussuomalaiset aiemmin esittivät ei todellakaan ole säästöpäätös vaan nimenomaan valtion varoja tuhlaava päätös tarpeeton päätös tässä vaiheessa myös epäinhimillinen päätös perheen yhdistämisen tulorajoja on kiristetty kuten tiedätte se on ollut raskas päätös vaikea inhimillinen päätös mutta se on lähtenyt nimenomaan siitä että turvapaikkajärjestelmää ei käytettäisi hyväksi tällä hetkellä perheen yhdistämiset eivät ole valtiontaloudellinen ongelma uusintahakemusten kielteisten päätösten palautusten kanssa teemme yhdessä töitä laajalla rintamalla varmasti eduskunnan enemmistö jakaa ne näkemykset ei siinä ole mitään mihin nämä toimenpiteet auttaisivat mitä te esititte noista toimista ei ole valtion talouden tilkkeeksi paljon tärkeämpää on esimerkiksi se että me houkuttelemme työperäistä maahanmuuttoa nuoria ihmisiä tänne töihin opiskelemaan se tarttuu myös siihen ongelmaan mikä tässä aivan oikein tuli esille että meillä syntyvyyden lasku on kymmenen vuoden tähtäimellä yksi
vielä yksi lisäkysymys tähän kehyspäätöskeskusteluun edustaja adlercreuz ärade
talman perussuomalaisten ehdotus säilöönotosta on kyllä harvinaisen harkitsematon ja kallis ja olen iloinen että ministeri mykkänen näin pontevasti sen torppasi kiitos siitä kehysriihessä oli oli konkreettisia asioita kuten sata miljoonaa lisää valinnanvapauskokeiluihin tilanteessa jossa lakiesitys on jo eduskunnassa tilanteessa jossa niitä ei päästä tekemään oikeassa taloudellisessa raamissa

turvaaminen ja uusimaalaisena tämähän on äärimmäisen tervetullutta koska me me tiedämme täällä että ensimmäisenä vuonna meitä kohtaa kolmensadan miljoonan euron vaje haluaisin nyt vielä varmistaa olihan tämä lupaus kyllähän tämä tarkoittaa että esimerkiksi uudenmaan kohdalla tätä kolmensadan miljoonan euron vajetta ei ole

arvoisa puhemies niin kuin tuossa jo edellä edustaja räsäselle sanoin on ollut äärimmäisen hyödyllistä että on käyty viime viikkojen aikana tarkat keskustelut ja neuvottelut kaikkien maakuntien kanssa valtiovarainministeriö myös uudenmaan uudenmaan maakunnan kanssa totean erityisesti uudenmaan maakunnan osalta sen että se rahoitusmalli joka tänne tuli vuosi sitten joka valmisteltiin kaksituhattakuusitoista ei ota riittävällä tavalla huomioon esimerkiksi uudenmaan maakunnan väestönkasvua ja siitä meidän täytyy käydä yhdessä keskustelua ja katsoa mitä se vuonna kaksituhattakaksikymmentä on ja sen osalta olemme myös linjanneet toissa iltana hallituksessa että tulevana syksynä meillä on mahdollisuus tehdä maakuntien rahoituslakiin täydentävä esitys että se pitää saada kuntoon toinen asia liittyy näihin muutoskustannuksiin joista äsken myös sanoin eli ict tila ja palkkaharmonisaatiokustannuksiin niissä on ongelmia varmasti kaikissa maakunnissa ja ja ne on käytävä huolella läpi ensi syksynä ministeriö käy kaikkien maakuntien kanssa koetalousarviokeskustelut ja silloin tiedämme tästä asiasta

keskustan eduskuntaryhmän kysymyksen esittää edustaja rossi
arvoisa rouva puhemies tyrmistyneenä saimme lukea viime perjantaina sisäasiainministeriön tiedotteen kuopiossa sijaitsevan kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle esitys on asenteellinen puutteellisesti valmisteltu ja perustuu käsittääksemme hyvin paljon myös vääriin tietoihin muun muassa henkilöstö yhdentoista vuoden aikana ollut hyvin voimakkaasti tukemassa juuri pelastusopiston yhteydessä ja rinnalla sijaitsevan kriisinhallintakeskuksen toimintaa tätä asiaa ei ole myöskään valmisteltu kuten meidän lainsäädäntömme edellyttää että asia viedään alueellistamisen koordinaatioryhmään käsiteltäväksi kun perjantaina ilmoititte tästä niin sitten maanantaina tämä asia saatettiin myös akrlle käsiteltäväksi ministeri mykkänen haluan tiedustella teiltä onko tämä ilmoituksenne hyvän hallintotavan mukaista
arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä päätös cmcn siis kriisinhallintakeskuksen hallinnollisesta siirtämisestä sisäministeriön yhteyteen erillisyksiköksi on pöydällä tästä on käyty keskustelut niin kriisinhallintakeskuksen johtajan kuin tietysti myös samassa yhteydessä tehdyn pelastuskoulutuksen kokoamisen kuopion kokoamisen osalta pelastuskoulun rehtorin kanssa etukäteen hallituksessa seurantavastuullisia ministereitä on asianmukaisesti informoitu myöskin alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtajaa on informoitu tässä tilanteessa kun akrään alueellistamisen koordinaatioryhmään mennään kahdeskymmenesneljäs minusta se on sen verran laaja foorumi että on täysin luontevaa ja hyvin tyypillistäkin että ministeriö julkistaa linjauksensa tässä vaiheessa muodollinen virallinen päätös tietysti ministeriössä tehdään sen jälkeen kun myöskin alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto on käsitelty meillä kahdeskymmenesneljäs neljättä tämä lausunto

arvoisa puhemies on pakko todeta arvoisa ministeri että tuo teidän käsityksenne ei pidä paikkaansa kysyn myös miksi sisäasiainministeriössä teidän uudeksi ministeriksi tulonne jälkeen kanta on muuttunut niin voimakkaasti vielä viime vuonna edeltäjänne katsoi että kriisinhallintakeskus säilyy ja sitä kehitetään kuopiossa ja tuolloin myös voidaan jatkaa verkostomaista johtamista joka on tämän päivän kriisinhallintakeskuksen toiminta kuopiosta käsin kansainvälisenä toimintayksikkönä on pelannut erinomaisen hyvin henkilöstö on tämän juuri kertonut tämä muutos tapahtuu nyt sitten ministerin vaihdoksen jälkeen ja koko hallinto alkaakin yks kaks puhua että nyt sitten ei ole toimintaedellytyksiä pelastusopiston yhteydessä jonne myös maakunnallisesti hyvin monien vaikuttajien toimijoiden taholta on panostettu erittäin paljon koko siviilikriisinhallinnan kehittämiseksi ministeri mykkänen mielestäni teidän perusteenne eivät ole päteviä
arvoisa puhemies todella päätös on pöydälläni tänä keväänä nyt silloin kun tätä arvioin minä en voi antaa itselleni anteeksi jos teen sen toisin perustein kuin katsoen toiminnallisia ja veronmaksajien kannalta olevia perusteita tältä osin myöskin jos katsoo aluetaloutta kun meillä sattumalta samaan aikaan on päätös joka on maakuntahallinnon muodostamisesta johtuva että pelastuskoulutus ei enää ole kuntien tehtävä siinä tapauksessa taas on toisin päin

osalta esimerkiksi yhteisiä harjoitustiloja ei ole valitettavasti pystytty käyttämään vaan ne ovat olleet niinisalossa santahaminassa poliisikoulun yhteydessä ja se on kansainvälistä toimintaa jossa tämä synergiaetu toimii paljon paremmin silloin kun kumpikin yksikkö löytää siis itselleen toiminnallisesti paremman kodin siksi tämä päätös tehdään tietenkin poliittisesti

vielä kysymys edustaja kauma

arvoisa puhemies sote ja maakuntauudistukseen liittyvä valinnanvapauslaki on määrä hyväksyä kesäkuussa jos ja kun laki etenee voivat niin kutsutut valinnanvapauspilotit käynnistyä ensimmäinen heinäkuuta alkaen kehysriihen yhteydessä hankkeeseen varattuja määrärahoja nostettiin sadasta miljoonasta perätä kahteensataan miljoonaan euroon pilottivaiheessa eri maakuntien alueella tullaan siis kokeilemaan kuinka valinnanvapauden eri elementit sote keskukset suunhoidon yksiköt asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti tulevat toimimaan hakemuksia tuli kaikkien maakuntien alueelta ja piloteista saatava tieto on jatkoa ajatellen äärimmäisen tärkeää arvoisa puhemies uudenmaan alueella asuu lähes kolmasosa suomalaisista ja se on ylivoimaisesti suurin maakunta näin ollen uudenmaan alueelta saatava tieto olisi luonteeltaan erittäin kattavaa ja se auttaisi erottamaan mikä valinnanvapaudessa toimii alusta lähtien ja mikä kaipaa parannuksia kysynkin ministeri vehviläiseltä millaisin kriteerein pilottivaiheeseen päätyvät maakunnat tullaan valitsemaan

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja kauma kysymyksessään totesi hallitus tosiaan teki päätöksen siitä että valinnanvapauspilotit on syytä nähdä vahvana vaiheistuksen osana sote maakuntauudistuksen voimaanpanossa tätähän meiltä edellytti viime kesänä myös perustuslakivaliokunnan lausunto joka edellytti sitä että valinnanvapaus astuisi voimaan vaiheittain näin tapahtuu lakipykälissä valinnanvapauden lainsäädännön osalta se porrastuu eri vuosille mutta pilotit lain pykäliin tuotuna ovat myös osa tätä ja aivan kuten kysyjä totesi näitä hakemuksia tuli todellakin kahdeksastatoista maakunnasta myös uudeltamaalta se antaa minusta hyvän käsityksen siitä että kaikkialla uudistus etenee ja sen halutaan konkretisoituvan todeksi myös kansalaisten palveluissa tietojeni mukaan nyt kun tuo hakemusten määräaika on päättynyt uusimaa jätti kuudenkymmenenseitsemän miljoonan euron suuruisen hakemuksen ottamatta kantaa lienee selvää että aivan koko summan osalta kun jaossa on se kahdensadan miljoonan kokonaisuus me joudumme käymään neuvotteluja ja nyt on asiantuntija arvioiden aika mutta mikään ei ole estämässä etteikö uusimaa voisi olla saamassa pilottirahaa

arvoisa puhemies pohjoismaiden neuvostossa tapahtuu monenmoista valtuuskuntamme tuli juuri eilen islannin akureyrista jossa pidettiin teemaistunto aiheesta meri meri ja meriympäristö ovat pohjoismaisen yhteistyön painopistealueet tänä vuonna norjan toimiessa pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana norjan tavoitteena on että pohjoismaat vievät yhdessä eteenpäin meriresurssien säännösteltyä ja kestävää hyödyntämistä

valtuuskunnan puheenjohtajan puheenvuoro

eli vuonna kaksituhattaseitsemäntoista pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana toimi suomi puheenjohtajuus tarkoitti että neuvoston työtä johtivat suomalainen presidentti ja varapresidentti ja että pohjoismaiden neuvoston kuudeskymmenesyhdeksäs täysistunto järjestettiin tässä rakennuksessa eduskuntatalossa syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista lisäksi suomen pohjoismaiden neuvoston valtuuskunta oli laatinut määrätietoisen puheenjohtajuusohjelman kolme pääteemaa puheenjohtajuusohjelmassamme olivat sivistyksen pohjola puhtaan energian pohjola sekä verkostoituva pohjola poikkileikkaava teema puheenjohtajuusohjelmassa oli pohjoismaisten rajaesteiden poistaminen lisäksi suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlallisuuden teema yhdessä tillsammans näkyi puheenjohtajuuskaudella sivistyksen pohjola tarkoitti pohjoismaisen osaamisen ja koulutuksen sekä kansansivistyksen ja kulttuurin esille tuomista puhtaan energian pohjola sisälsi pohjoismaisten energiamarkkinoiden ja bioenergian edistämistä sekä pariisin ilmastopäätöksen yhteispohjoismaista seurantaa verkostoituva pohjola toi huomiota arktisiin kysymyksiin ja liikkuvuuteen sekä sen esteisiin pohjolassa suomi ja pohjoismaat ovat eläneet yli kaksisataa vuotta ilman keskinäisiä sotia suomi itsenäisenä valtiona on luonnollinen osa pohjoismaista yhteistyötä puheenjohtajuusvuoden aikana muille pohjoismaalaisille kerrottiin suomen historiasta ja suomelle tärkeää juhlavuotta juhlistettiin yhdessä pohjoismaisen perheemme kanssa samalla kerrottiin suomalaisille pohjoismaisuuden tärkeydestä ennen ja nyt poikkileikkaava teema puheenjohtajuusohjelmassa oli rajaesteiden poistaminen pohjoismaiden välinen liikkuvuus on tärkeää ja liittyy tiiviisti talouskasvuun ja työllisyyden lisäämiseen suomi halusi puheenjohtajuuskaudellaan nostaa rajaesteet ja niiden purkamisen vahvasti poliittiseen fokukseen

pohjoismaiden neuvosto on kertomusvuonna harjoittanut aktiivista tiedotus ja painostustoimintaa pohjoismaiden hallituksia kohtaan näissä rajaestekysymyksissä esimerkiksi pohjoismaiden neuvoston syksyn kaksituhattaseitsemäntoista istunnon huippukokous pohjoismaisten pääministereiden kanssa käytiin juuri tästä teemasta suomen valtuuskunta ja neuvoston presidentti sekä allekirjoittanut eli varapresidentti ovat olleet aloitteellisia rajaestekysymysten esille nostamisessa tehokas pohjoismainen rajaestetyö edellyttää tehokasta organisaatiota suomen valtuuskunta teki viime vuonna jäsenehdotuksen jossa muita pohjoismaita kannustetaan järjestämään poikkihallinnollista rajaestetyön organisoimista jäsenehdotus esiteltiin neuvoston istunnossa täällä helsingissä ja sen käsittely jatkuu tänä vuonna pohjoismaiden neuvosto käsittelee yhä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisia kysymyksiä ja nämä kysymykset olivat vahvasti näkyvillä myös kertomusvuoden istunnossa

neuvostossa keskusteltiin pohjolan kansainvälisestä roolista sekä pohjoismaisen yhteistyön globaalista vaikuttavuudesta pohjoismaiden neuvostolla on tärkeä rooli näiden asioiden eteenpäinviemisessä ja kysymys on siitä miten pohjoismaat voivat tehdä enemmän yhteistyötä näillä sektoreilla esimerkiksi pohjoismaiden neuvoston istuntoon kutsuttiin pohjoismaiset kehitysministerit keskustelemaan muun muassa pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä kehitysyhteistyökysymyksissä arvoisa puhemies neuvoston uusi kansainvälinen strategia vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi hyväksyttiin viime syksyn istunnossa siinä kehotetaan pohjoismaiden hallituksia hyödyntämään nykyistä enemmän pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia strategiassa todetaan että pohjoismaiden neuvoston kansainvälinen toiminta tulee seuraavina vuosina keskittymään lähialueille baltiaan arktiselle alueelle sekä myös euhun pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäsenet ovat kaikki olleet aktiivisia ja tehneet lukuisia jäsenehdotuksia ja kirjallisia kysymyksiä kaikille pohjoismaisille hallituksille ja olleet aktiivisia myös budjettivallan osalta

arvoisa rouva puhemies

keskustelua suosituksesta laajentaa tutkimusta palomiesten ja muiden ammattikuntien edustajien ammattiin liittyvästä syöpäriskistä toimin valiokunnan esittelijänä suositukseen liittyen valitettavasti suositus kertaa saanut ministerineuvoston kannatusta mutta poliittinen dialogi menettelytapana sai kiitosta sen toimivuudesta tulevaisuudessa tehdään arviointi tästä uudesta järjestelmästä johon kuuluu siis poliittinen dialogi ja kahdentoista viikon vastausaika ministerineuvostolle ja hallitukselle eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä näen hyvänä että pohjoismaiden neuvosto käsittelee yhä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan liittyviä aiheita erityisesti on keskusteltu muun muassa siitä mitä pohjoismaat voivat tehdä yhdessä levottomana aikana epävarmuudesta itämeren alueella sekä pohjoismaiden ja baltian maiden yhteistyöstä pohjoismaiden strategista kumppanuutta vahvistamalla voidaan parantaa pohjolan turvallisuutta sekä saada pohjolan ääni paremmin kuuluviin kansainvälisissä järjestöissä esille myös rauhanturvaamisen tehostaminen suomi korosti pohjoismaisen ulko ja turvallisuuspolitiikan sekä puolustuspolitiikan tärkeyttä puheenjohtajuusohjelmassa neuvostolla on tärkeä rooli näiden asioiden eteenpäinviemisessä ja siinä miten pohjoismaat voivat tehdä enemmän yhteistyötä näillä sektoreilla pidän toimintakertomusta asianmukaisena ja hyvänä

arvoisa puhemies

tästä valtuuskunnan puheenjohtaja eerolan puheenvuorosta kävi ilmi pohjoismaiden neuvoston toimintakertomus pitää sisällään todella monenlaisia asioita ja voisi puhua puhua vaikka mistä aina kun puhutaan pohjoismaista niin niin pidän tärkeänä että muistutamme itseämme myös että että kyse on paitsi organisaatioista ja toimintatavoista arvoista ja periaatteista kyse on laajasta hyvinvointiyhteiskunnasta julkisista palveluista demokratiasta oikeusvaltioperiaatteesta tasa arvosta yhdenvertaisuudesta arvoisa puhemies pohjoismaiden neuvosto käsittelee yhä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisia asioita nämä ovat viimeisten vuosien aikana vahvasti tulleet pohjoismaiseen poliittiseen ja parlamentaariseen yhteistoimintaan tämän aihepiirin yksi tärkeimmistä pohjoismaisista keskusteluista viime vuoden aikana käytiin täällä helsingissä kun presidentti rauhannobelisti martti ahtisaari kävi itse asiassa tästä puhujanpöntöstä vuoropuhelua pohjoismaiden neuvoston kanssa pohjoismaiden neuvoston täysistunnon yhteydessä viime syksynä nobelisti ahtisaaren viesti pohjoismaisille päättäjille oli kovin selkeä kyllä minä sanon että pohjoismaitten täytyy käyttää hyväkseen omaa erityisasemaansa toivon hartaasti että tuo pohjoismainen yhteistyö näissä rauhanturvaan ja rauhanneuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä tulisi lisääntymään entisestään

olemme kannustaneet pääministereitä sisällyttämään rauhanvälityksen ja rauhanneuvottelut teemaksi kun pohdimme pohjolan roolia globaalisti olemme myös linjanneet että johonkin pohjoismaahan perustetaan rauhanvälitysarkisto johon kootaan kaikki rauhanvälitykseen liittyvä aineisto lisäksi olemme päättäneet ja esittäneet hallituksille että pohjoismaat lanseeraisivat yhteisen rauhanneuvotteluihin keskittyvän korkea asteen tutkinnon ja vielä presidentti ahtisaaresta hän myös muistutti meitä siitä miksi meillä pohjoismailla on tässä rauhanvälittämisessä paitsi historiallisesti saavutettuja tuloksia myös toisenlainen erityisasema hän muistutti meitä siitä että on kyse politiikasta psykologiasta tasa arvosta oikeudenmukaisuudesta ja toimivasta yhteiskunnasta eli kaikesta siitä missä me pohjoismaina olemme onnistuneet arvoisa puhemies en voi olla kertomatta kollegamme edustaja vanhanen entinen pääministerimme ja pitkäaikainen poliittinen toimija tuli muutama viikko sitten pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäseneksi ja oli ensimmäistä kertaa tällä viikolla kanssamme pohjoismaiden neuvoston

tein sieltä istunnosta tämmöistä instagram päiväkirjaa ja haastattelin siihen myös kollegaamme ex pääministeri ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhasta ja ja kysyin häneltä mitkä ovat hänen ensimmäiset vaikutelmansa pohjoismaisesta yhteistyöstä pohjoismaiden neuvostosta hänen viestinsä oli hyvin selkeä tämä on se poliittinen perhe jossa meidän pitää toimia ja aivan lopuksi arvoisa puhemies hyvät kollegat kun käsittelemme viime vuoden vuoden pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomusta niin haluan erityisesti vielä pöytäkirjaan merkittäväksi sen että kun suomi viime vuonna juhli historiansa sata vuotista itsenäisyyttä oli sykähdyttävää nähdä miten muut pohjoismaiset parlamentit parlamentit ja päättäjät halusivat osallistua tähän juhlintaan ja se osaltaan mielestäni on entisestään vahvistanut sitä historiallista erittäin tärkeää ja arvokasta meillä on näiden maiden kesken keskuudessamme

arvoisa rouva puhemies maailman epävakauden kasvaessa pohjoismaat perhe johon on hyvä kuulua on tärkeää entisestään syventää yhteistyötämme edistää vapaata liikkuvuutta ja työmarkkinoita maidemme välillä lisätä yhteistyötä kansainvälisillä areenoilla sekä rauhantyötä jos puhumme maailmalla yhdellä suulla painoarvomme on suuri pohjoismaat ovat ensimmäinen vapaan liikkuvuuden alue jossa asukkaat voivat siirtyä ilman passia pohjoismaasta toiseen maiden välillä on silti monia rajaesteitä jotka estävät pohjoismaalaisten vapaan asumisen työskentelyn ja opiskelun toisessa pohjoismaassa yhteispohjoismaiset markkinat edellyttävät että myös arjen rajaesteet poistetaan viime vuosi oli suomen puheenjohtajuusvuosi ja tärkeä juhlavuosi sata vuotiaalle suomelle pohjoismaiden neuvosto kokoontui vuoden pääkokoukseen helsingissä hyväksyimme kokouksessa esityksen että pohjoismaalaisille tulee yhteinen kansalaisuus se helpottaa asumista ja työskentelyä naapurimaassa esimerkiksi ilman henkilötunnusta ei voi avata kännykkäliittymää ruotsissa mutta kun käytössä on yhteinen sähköinen henkilötunnus se yhdistää maittemme tietorekisterit toisiinsa kuin liima alun perin idea lähti keskiryhmän aloitteesta pohjoismaisesta kansalaisuudesta ja se jalostui hyvinvointivaliokunnan kokouksissa esitykseksi e kansalaisuudesta helsingin kokouksessa esittelin osaaminen ja kulttuuri valiokunnan mietinnön koskien geoblokkauksen poistoa esitämme että selvitetään kaikki taloudelliset seikat ja tekijänoikeuskysymykset geoblokkauksen poistamiseksi kysymys on siitä että julkisten ja yleisradioyhtiöiden tuotanto olisi internetissä nähtävissä kaikkialla pohjolassa voisimme seurata ruotsin television uutisia tai suosittua skam sarjaa suomessa ehdoton edellytys on että taiteentekijöille maksetaan työstään korvaukset joten kaikki hyötyvät maittemme välinen kulttuurivaihto ja kielten ymmärrys paranevat myös kielikysymys oli kokouksessa esillä suomen ja islannin valtuuskuntien aloitteen ansiosta kieltemme asema neuvoston työssä on parantunut yhä suurempi osa aineistosta käännetään myös islanniksi ja suomeksi ja voimme jättää aloitteita kielillämme kysymys kielten virallisesta asemasta on ratkaistava tänä vuonna oslon kokouksessa selvitysten jälkeen presidentti nobelin rauhanpalkinnon voittaja martti ahtisaari inspiroi helsingin kokousta puheellaan hän kertoi rauhantyöstä ja siitä miksi pohjoismainen yhteiskuntamalli on maailman paras hän myös suositti suomea liittymään ykn ydinaseiden kieltosopimukseen vihreä eduskuntaryhmä kannattaa tätä pohjoismaiden neuvosto on päättänyt lukuisia suosituksia toimeenpantaviksi eri maissa yksi suosituksista on mikromuovin käytön kieltäminen kosmetiikassa ruotsi ottaa kiellon kesällä käyttöön hienoa edellytän että myös suomen hallitus antaa esityksen mikromuovin kiellosta kosmetiikassa maailman muoviroskan vähentäminen vaatii tekoja ja poliittisia päätöksiä ympäristönsuojelussa pohjoismainen yhteistyö on tarpeellista meidän on vaadittava parempaa suojelua sekä fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiskieltoa arktikselle neljä viidesosaa tunnetuista fossiilista polttoainevaroista on jätettävä maahan kun haluamme ettei maailma lämpene yli kahta on sulaa hulluutta etsiä uusia öljy ja kaasuvaroja herkällä arktiksella lisäksi laivaliikenteelle on saatava raskaan polttoöljyn käyttökielto arktiksella sillä öljyonnettomuus olisi herkälle luonnolle tuhoisa haluan nostaa vielä esiin koulutuksen ja tutkimuksen merkityksen maailman megatrendien edessä pohjoismaat tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävä vihreä teknologia digitalisaatio ja rauhantyö ovat vahvuuksiamme ja yhteistyö tutkimuksessa hyödyttäisi kaikkia keskiryhmän uusi aloite pohjoismaisesta verkostoyliopistosta tähtää siihen että olisi enemmän yhteisiä maisteri ja tohtorikoulutuksia yhteistyön lisääminen yliopistojen välillä parantaisi mahdollisuuksia poikkitieteelliseen tutkimukseen sekä lisäisi opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta arvoisa puhemies pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet ovat mittavat haasteitakin on kuten yhteisen painoarvon lisääminen eu politiikassa pohjoismainen yhteistyö vaatii jatkuvaa työtä ja sen tulokset hyödyttävät meitä kaikkia

tässä edellä on muutamissa puheenvuoroissa käyty läpi myös pohjoismaiden välistä ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä ja se on itse asiassa korostunut viime vuosina merkittävällä tavalla ja myös tässä toimintakertomuksessa asiasta on varsin paljon kirjoitettu turvallisuuspolitiikan muutos itämeren ympäristössä mutta myös maailmanlaajuisesti näkyi myös meidän nordefcon puheenjohtajakauden painopisteissä

myös nostettu nyt esille tässä kertomuksessa todetaan että on tarkoituksenmukaista että nordefcon visio päivitetään vastaamaan vallitsevaa turvallisuustilannetta ja samassa yhteydessä tarkennetaan myös nordefcon rakenteiden toimintaa tässä isossa roolissa ovat kyberturvallisuus ja ja myös rauhanvälitys josta edellä edustaja feldt ranta puhui myös pidän sitä myös itse erittäin tervetulleena että meillä pohjoismailla on hyvät perinteet tässä ja paljon osaajia niin nuorempia kuin vanhempia kokeneempia poliitikkoja tätä yhteistyötä kannattaa ehdottomasti syventää ja ja olla sillanrakentajana eikä se tarkoita sitä että emme olisi yhteisessä eu rintamassa siinä me olemme mutta meidän kannattaa käyttää näitä meidän erityistaitojamme ja osaamistamme ja yhteyksiämme myös sillanrakentamisessa

tämä pohjoismaiden neuvoston toimintakertomus vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista on ollut mielenkiintoista luettavaa mutta joissain asioissa kuten vahvasti fokuksessa olleessa pohjoismaisessa vapaassa liikkuvuudessa ja sen esteiden purkamisessa myös ongelmia kuitenkin on niin että kun tätä järjestelmää aikanaan rakennettiin maailma oli kovin toisenlainen valtaosaltaan suomen turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttävien siirtolaisten ryntäys vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen on perustunut pohjoismaiseen vapaaseen liikkuvuuteen virta on toki nyt vähentynyt muttei täysin loppunut esteiden vähentyessä liikkuvat myös aseet huumeet ja muu arveluttava toivottavasti pohjoismaiden neuvosto tulevina vuosina ottaa tavoitteissaan huomioon myös muuttuneen euroopan turvallisuustekijät on hienoa että vihdoin kertomusvuonna jolloin suomi täytti sata vuotta on vakavasti ryhdytty korjaamaan sitä epäkohtaa että suomen kieli ei ole ollut virallinen kieli pohjoismaiden neuvostossa mielestäni on ollut tarpeetonta nöyristelyä aikaisemmilta suomalaisilta valtuuskunnilta olla vaatimatta tämän epäkohdan korjaamista toisaalta ehkä tämän kielellisen epäkohdan olemassaolo on paljastanut muiden pohjoismaiden nuivan asenteen hyvin erilaisesta kieliperheestä tulevan suomen kielen arvojen merkitystä kohtaan kertomuksessa sanotaan että suomen ja islannin kielen hyväksymistä työkieleksi lykättiin vuoden istuntoon toivottavasti se viimeistään siinä kohtaa saadaan kuntoon

arvoisa rouva puhemies näin pohjoismaisen yhteistyön kunniaksi muutama sananen allekirjoittaneeltakin edustajalta ensinnäkin pohjoismaisella yhteistyöllähän on on hyvät pitkät perinteet ja viime vuonna taisimme olla juhlavuoden on aivan ansiokas suoritus ja toimme monia hyviä asioita esille on syytä muistaa kuitenkin että kaikki pohjoismaat ovat länsimaisia demokratioita näin ollen tämän yhteistyön kehys on erittäin antoisa ja turvallinen elikkä kaikki valtiot tunnustavat demokraattiset toimintaperiaatteet niillä on toimiva parlamentarismi ja hyvä kansanvalta eli tämän suhteen meillä ei ole minkäänlaisia ongelmia se mikä meitä tietysti hieman erottaa on tämä sotilaspoliittinen puolustuspoliittinen näkökulma norja on nato maa kuten tanskakin suomi

sotilaallisesti liittoutumattomana maana kuten ruotsikin kulkee omia polkujaan islanti on hieman erillään mutta sekin kuitenkin kuuluu pohjoismaiseen yhteistyökumppanuuteen hyvin vahvasti mielestäni pohjoismainen yhteistyö on parhaimmillaan silloin kun pidämme nämä arvot kunniassa ja pidämme kansakuntien välistä yhteistyötä yhteistyötä tärkeänä muistan kun

sopimusta tehtiin seitsemänkymmentä lukua elimme silloin käytiin vahvaa keskustelua siitä pitäisikö pohjoismaiden tehdä joku omintakeinen kauppaliitto tai joku vastaava siitähän oli monia puheenvuoroja monien kansanedustajien monien poliitikkojen suulla sitä puhuttiin siitä nyt ei sen kummempaa tullut mutta näin jälkeenpäin ajateltuna pohjoismaathan olisivat olleet loistava kaupallinen yhteisö sinällään koska olemme kaikki länsimaisia demokratioita ja sitä kautta meillä olisi ollut vahva mahdollisuus tehdä hyvää ja vahvaa yhteistyötä myös kaupan alalla ja luoda luoda uutta elintasoa koko pohjolaan mutta tulevaisuudessa olisi mahdollista että noilla arktisilla alueilla pystyisimme tekemään paljon paljon parempaa yhteistyötä pohjoismaiden kesken arktiset alueet ihan varmasti tulevaisuudessa tulevat olemaan yhä kasvavan taloudellisen mielenkiinnon kohteena se on selvä asia että siellä olevat luonnonrikkaudet maakaasuvarat öljyvarat metallit erilaiset mineraalit mitä siellä on kaivettavissa esille ovat aivan varmasti suuria rikkauksia ja sen takia näillä alueilla pohjoismailla sinällään on myös oma sananvaltansa ymmärrämme toki sen että norjalla on niillä alueilla suurin painoarvo mutta kaikesta huolimatta suomellakin on pohjoisena pohjoisena valtiona omat tavoitteensa joista tärkein lienee se että saataisiin jonain päivänä syntymään tämä rautatieyhteys sinne jäämeren rantaan koska sehän on on ihan varmaa että tuo merireitti koillisväyläksi aikanaankin sanottu reitti tyynelle valtamerelle tai japanin mikäs se meri nyt nimeltään onkaan kuitenkin sinne suuntaan on varmasti jonain päivänä toimiva reitti miten sitten suuri itäinen naapurimme naapurimme asiaan suhtautuu sillä on varmaankin omat tavoitteensa niidenkin alueiden suhteen joka tapauksessa tämän merireitin me tarvitsemme ja sitten myös yhteyden merelle tuolta pohjoisen kautta se on tulevaisuutta koska siellä on suomella valtavia malmioita muun muassa lapista löytyy isoja malmioita monia monia mahdollisuuksia kehittää omaa ta louttamme samoin kuten kaivannaisteollisuuden alueella on valtavia kasvumahdollisuuksia totta kai siellä on muitakin tavoitteita luonnonsuojeluun liittyviä alkuperäiskansojen tavoitteita ynnä muuta mutta siitä huolimatta aina kaikessa kehittämisessä ja kehityksessä ovat olleet liikenneväylät asia numero yksi pohjoisesta ulottuvuudestahan meillä on puhuttu monia monia vuosia muistan kun pääministeri lipponen omana aikanaan toi tämän pohjoisen ulottuvuuden esille mutta valitettavasti se on aika pitkälti puheen tasolle jäänyt toivoisin että tässä asiassa muun muassa euroopan unionissa saataisiin jotakin sellaista aikaseksi että pohjoisille alueille saataisiin aidosti kehittämisrahaa lisää sitten ten verkkojen kautta vai mitä kautta tulossa mutta siitä huolimatta nämä pohjoiset liikenneväylät pitäisi saada tässä maassa kuntoon onhan mielestäni kansallinen häpeä että meillä vieläkin on tämä rata rakentamatta ja sitten toivoisin hartaasti tässä yhteydessä kun kerran olen puhumaan päässyt ja aiheeseen innostuneesti innostuneesti suhtaudun että vaikka se nyt ei ihan pohjoisinta suomea koske niin kyllä meidän pitäisi tässä maassa nostaa esille tämän maan kehittämiskeinona oman sisävesireitistön kehittäminen niin että saataisiin se kymijoen kanava rakennettua se on meille ainut ja turvallinen kuljetustapa tulevina vuosikymmeninä ja ja vuosisatoina kaikki ne valtiot jotka ovat sijoittaneet sisävesireittien kehittämiseen ovat menestyneet ja pärjäävät yhä paremmin se olisi meidän omien maarajojen maarajojen sisällä mikä olisi loistava rikkaus tälle kansakunnalle toivottavasti näihin asioihin kiinnitetään tulevaisuudessa huomiota ymmärrän minä sen että kun mainitsen sanat kymijoen kanava niin nousee kaksikymmentäkahdeksan vastaväitettä siitä että jossakin joenmutkassa joenpohjassa on joitakin aineita mutta olkoonkin muutama kilometri vaikka saastunutta jokea se on helppo ohittaa nykyisellä tekniikalla jos

nyt vaikka siihen tallinnan hienoon tunnelihankkeeseen jota en itse ihan hienona pidä niin tämä kymijoen kanavan hankkeen kustannusarvio ei ole kymmentä prosenttia siitä mitä tämä tallinnan tunneli on ja vaikutusmahdollisuuksiltaan suomen kansantaloudelle se on moni monikymmenkertainen verrattuna mihinkään muuhun liikennehankkeeseen otetaan vaikka bioenergia tai metsäteollisuuden tuotteet metalliteollisuus matkailu mikä tahansa tämän takia arvoisa rouva puhemies lopuksi totean sen että pohjoismailla on paljon yhteistyötä edessään moni ehkä ajattelee sitä jopa väheksyvästi mutta kuulun siihen joukkoon joka näkee että länsimaisten demokratioiden pohjoisten valtioiden tulee tehdä yhteistyötä koska demokratia on sellainen tilanne johon on kovin vaikea päästä mutta sen kun on saavuttanut niin siitä kannattaa puhua vaikka joka päivä ihan kyllästymiseen asti koska se on säilyttämisen arvoinen kaikissa olosuhteissa

arvoisa puhemies hyviä puheenvuoroja kautta linjan tässä keskustelussa sinfoniaa yhtä kaikki

on jotain sellaista jota on hyvä arvioida yhteistyönä hieman eri puolilla sivilisaatiota minun on hyvin vaikea löytää samaa määrää itsenäisiä valtioita jossain päin maailmaa viittä kappaletta tässä tapauksessa joiden keskinäiset erot olisivat pienempiä kuin mitä ne ovat pohjoismaiden kesken
siltä arvoperustalta johon muun muassa edustaja feldt ranta täällä äsken viittasi ja kun ne näyttävät kaiken lisäksi olevan arvoja joille tulisi olla vahvempaa kysyntää maailmanpolitiikassa ja kansainvälisessä politiikassa sitä suuremmalla syyllä avoimesti puhua tämän tavoitteen edistämisen puolesta pohjoismaiden neuvosto tekee korvaamattoman tärkeää työtä keskinäisen yhteistyömme eteenpäinviemisessä myöskin täällä on siitä monia yksityiskohtaisia näytepaloja haluttu tuoda julki se on toimiva järjestelmä ja sille pitää antaa poikkeuksellisen vahva vakaa poliittinen tuki myöskin suomen eduskunnan suunnasta toinen näkemys keskinäisen yhteistyön vahvan kehityksen puolesta edelleenkin toinen argumentti pohjoismaisesta yhteistyöstä on keskinäinen esiintyminen oman maantieteellisen alueensa ulkopuolella tällöin on olennaista tietysti ennen muuta se miten euroopan unionin puitteissa onnistutaan koordinoimaan yhteisiä toimintoja siihen tulevat toki kolmantena ulottuvuutena mukaan myöskin baltit baltian kolme maata mutta totta kai erityisesti draiverin rooli on niillä pohjoismailla jotka ovat euroopan unionin jäseniä mutta ei vain euroopan unionin puitteissa vaan samaa metodia on syytä totta kai generoida myöskin muilla kansainvälisen politiikan alueilla erityisesti tilanteessa jossa multilateralismi on haastettu ja jossa kansainvälisen sopimuspolitiikan kunnioittaminen on joutunut vastatuuleen tämänkaltaisella pohjoismaisella yhteistyöllä kansainvälisillä multilateraaleilla foorumeilla tulisi olla vahvaa kysyntää ja ja meillä on mahdollisuus varmasti pohjoismaista yhteistyötä tässä suhteessa olla myönteisellä tavalla propagoimassa jos sopimuspohjainen kansainvälinen järjestelmä kansainvälinen oikeus ja multilateralismi kansainväliset järjestöt siihen mukaan lukien joutuu hankaluuksiin on aivan varmaa että se on ennen muuta pienten ei voimapolitiikkaa harjoittavien yhteiskuntien ja valtioiden kannalta dramaattista kolmas asia johon haluan pohjoismaiden yhteistyön nähdä liitettävän on juuri se josta edustaja feldt ranta täällä puhui rauhanvälityksen merkeissä meillä on luultavasti yhdet parhaimmat edellytykset toimia tässä suhteessa senkaltaisena asioiden järjestelijänä johon kohdistuu luontaisesti luottamusta jota ilman rauhanvälitystoiminta ei ole mahdollista täällä tuotiin esille presidentti ahtisaaren puheenvuoro tässä salissa esitettynä pohjoismaiden neuvoston juhlaistunnon merkeissä siihen ei ole mitään muuta kuin myönteistä kannustetta esitettäväksi toivoisi on se sitten pohjoismaiden neuvoston pohjalla muodostuva yhteistyö tahi jokin muu institutionaalinen pohja viedä rauhanvälitystä eteenpäin myöskin tutkimuksen avulla siinä puhuttiin myöskin arkistosta ja tämänkaltaisista tietopääomaa lisäävistä mahdollisuuksista että tähän kykenisimme luomaan mallin jolla tällaisena aikana katsokaa tämän hetken syyriaa katsokaa mihinpäin maailmaa tahansa itään tahi länteen ellei rauhanvälityksellä nyt ole tarvetta niin en tiedä koska sitten tässä mielessä yhteinen pohjoismainen ikään kuin rauhanvälityksen henkinen pääoma yhdistettynä näiden maiden välillä on asia jota olen myöskin peräänkuuluttamassa arvoisa puhemies neljäs asia jossa pohjoismainen yhteistyö erityisesti parlamentaarisella tasolla haluan sen mainita saattaisi olla myös sellainen resepti metodi jolla voitaisiin luoda vakautta ja kestävää kehitystä myöskin meitä kohtuullisen lähellä olevilla turvallisuusalueilla tiedämme hyvin kuinka suurta epävakauden aikaa eletään tällä hetkellä keski aasiassa valtioissa joiden historiassa on ollut hyvin moninaisia vaiheita ja joilla nyt saattaa olla painetynnyrissä hankaluuksia löytää sellainen kehityksen tie joka antaa niille vakaan kehityksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia alueella jolla kazakstanin sen ympärillä olevien muiden valtioiden suunnassa paine kohdistuu tietyllä tavalla kahdesta ilmansuunnasta niin venäjän suunnasta kuin kiinankin suunnalta olisi toivottavaa että nämä valtiot saisivat edessäpäin olevassa vaiheessa itselleen itsetuntoa sellaisia metodeja toimia identiteettinsä vahvistamiseksi jonkalaista identiteettiä tietysti pohjoismaissa edustetaan poliittisen realismin nimissä lienee mahdotonta että hallitusten välisellä tasolla päästäisiin toistaiseksi eteenpäin mutta tässä suhteessa juuri pehmeämpi varovaisempi yleisempi taso eli parlamenttien välinen työskentely pohjoismaiden neuvoston merkeissä voisi olla eräs mahdollisuus myöskin antaa sellaisia myönteisiä diplomaattisia palveluja

arvoisa puhemies

kuten täällä on todettu ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisetkin aiheet luonnollisestikin osana myös pohjoismaiden neuvoston agendaa pidänkin viisaana käytäntönä että neuvoston istunnon yhteydessä neuvoston puheenjohtajiston jäsenet tapaavat säännöllisesti pohjoismaiden pääministereitä ulkoministereitä ja pohjoismaisen yhteistyön ministereitä globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä on tarve maiden kehitysministereiden tiiviimpään pohjoismaiseen yhteistyöhön tähän pohjoismaiden neuvosto vastasikin kutsumalla kehitysministerit istuntoonsa jossa teemana olivat kehitysyhteistyökysymykset kun itse pääaineena tuolla valtiotieteellisessä olen lukenut ja hetken verran kehitystutkimusta niin niin tämä on erittäin tervetullutta ja pidän hieman hämmästyttävänä sitä että miksei tähän ole jo aiemmin

kiinnitetty huomiota ja keskitytty arvoisa puhemies seuraavaksi hieman tästä kyberturvallisuudesta josta oli kokous islannissa pidetyn neuvoston syyskokouksen

ja hybridiuhat ovat pysyviä ilmiöitä meidän suomalaisten on syytä olla vähän ylpeitäkin siitä että meillä on nyt täällä helsingissä eun hybridikeskus neuvosto on myös aktiivinen kyberasioissa kertomuksessa todetaan että on tärkeää että neuvosto osaltaan edesauttaa turvallisuutta digitaalisessakin ympäristössä en voi olla korostamatta yhteistyötä kyberturvallisuuskysymyksissäkin kuten muussakin rikostorjunnassa kansainvälinen yhteistyö on suorastaan elinehto arvoisa puhemies kyllä poliitikot elävät hyvin tässä ajassa tämän kaksituhattakahdeksantoista pohjoismaiden ministerineuvoston ruotsin puheenjohtajuusohjelman teemana on osallistava innovatiivinen ja turvallinen pohjola yksi painopiste on laajan turvallisuuden käsite ja yhteiskuntaturvallisuus keskitymme pohjoismaisen valmiushenkilöstön yhteistoiminnan kehittämiseen siviiliturvallisuuden resurssien kasvattamiseen ja radikalisaation torjumiseen meidän ulkoministeri soini on näyttänyt tästä hienoa esimerkkiä hän on kiertänyt suomen eri kouluissa puhumassa radikalisaatiota vastaan yhteistyötä kehitetään edelleen järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan oikeussektorilla ihmiskauppaa jota itsekin olen tutkinut maailmalla torjutaan lisäämällä yhteistyötä baltian maiden kanssa arvoisa puhemies laaja turvallisuuskäsite osallistava pohjola ja innovatiivinen kestävän kehityksen pohjola näitä teemoja ei voi muuta kuin tukea kiitos
arvoisa rouva puhemies on ollut ilo kuulla pohjoismaiden neuvoston jäsenten kertomusta tästä viime vuodesta mitä kaikkea hyvää siellä on tapahtunut yhteen asiaan haluan kiinnittää erityistä huomiota on erittäin tärkeätä että täällä neuvostossa on puhuttu puolustus ja turvallisuusasioista niihin liittyvistä asioista vaikka se ei suomen pääteemana ollutkaan viime vuonna mutta joka tapauksessa turvallisuus ja puolustus ovat niin keskeisiä asioita että niitä pitää käsitellä pohjoismaiden kesken tällä hetkellä me edistämme voimakkaasti eun puolustusyhteistyötä mutta meillä on jopa pidemmät perinteet tästä pohjoismaiden keskinäisestä puolustusyhteistyötä nordefcon merkissä katsoin ja panin merkille tuosta toimintakertomuksesta että suomen päästä ovat käyneet niin puolustusministeri puolustusvoimain komentaja kuin huoltovarmuuskeskuksen johtaja alustamassa suomen kokouksessa yhteinen tilannekuva yhteistoimintakyky huoltovarmuus logistinen varautuminen ja niin edelleen ovat niitä teemoja joita siellä on käsitelty se että näitä teemoja käsitellään edesauttaa varmasti meitä viemään niitä myös yhteiseen suuntaan ja parantamaan sitä keskinäistä vuorovaikutusta ja turvallisuutta näiden asioiden suhteen katsoin myös sen että nyt kun tämä vuosi on koittanut niin tämä turvallisuus nousee entistä vahvemmaksi teemaksi ja norja puheenjohtajamaana on ottanut sen jopa pääteemaksensa ja ja puolustus ja turvallisuusasioita käsitellään entistä enemmän arktista aluetta varmastikin ja koko pohjoismaita kysyisinkin teiltä jotka siellä valtuuskunnassa vaikutatte kun tällä hetkellä pohjoismaiden neuvostossa järjestetään vuosittain tämmöinen pyöreän pöydän kokous pyöreän pöydän keskustelu ulko ja turvallisuuspolitiikasta turvallisuuspolitiikasta voisiko tämän ottaa kenties omaksi valiokunnakseen jatkossa onko teillä tämäntyyppistä keskustelua nimittäin minun mielestäni se olisi hyvä että tähän mentäisiin aivan säännöllisesti jopa aivan valiokunnan merkeissä

sadan sadan vuoden itsenäisyyttä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jonka tänään käsittelemme vapaa liikkuvuus on jo vuodesta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkaksi ollut pohjoismaitten päämäärä tämän päivän pohjoismaisen rajaestetyön tavoitteena on poistaa vapaan liikkuvuuden esteitä pohjoismaiden välillä työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet liikkua yli rajojen edistävät talouskasvua ja työllisyyttä sekä suomessa että koko pohjolassa on hienoa että suomen puheenjohtajuusvuonna nostettiin rajaestetyö rajaesteiden purkamisen tärkeys pohjoismaisen liikkuvuuden kannalta ja rajaestetyön organisointi valokeilaan tätä työtä pitää nyt vain jatkaa tiedämme että erityisesti elinkeinoelämä on todennut että taloudellinen kasvu voisi olla valtavaa jos rajaesteitä pystyttäisiin poistamaan vielä tehokkaammin että vapaa liikkuvuus yksityishenkilöille on vain positiivista yhä enemmän ja enemmän liikumme pohjoismaitten välillä tänä päivänä on hyvin yleistä että nuoret lähtevät jossain vaiheessa opiskeluaan tai valmistuttuaan johonkin toiseen pohjoismaahan ainakin vähäksi aikaa kokemaan työelämää siellä tai muuten olemaan mukana siellä jonkun yliopiston tai korkeakoulun toiminnassa eli sujuva liikkuvuus tukee meitä kaikkia rajaesteistä puheen ollen digitaalinen tunnistautuminen voisi monessa tapauksessa olla ratkaisuna monelle olemassa olevalle rajaesteelle pohjoismaitten neuvoston keskiryhmän johonka myös rkp kuuluu tekemä ehdotus yhteispohjoismaisesta sähköisestä tunnistautumisesta on saanut laajan tuen pohjoismaisilta hallituksilta ja tämä ehdotus tulee oikeastaan rkpltä sen kautta keskiryhmältä nyt viime kokouksessa elikkä tiistaina hyvinvointivaliokunta kokoontui ja voin ilokseni todeta että yli maarajojen yli puoluerajojen löytyi valtava tuki tälle hankkeelle ja se on hienoa nähdä ehdotusta yhteispohjoismaisen e idn käyttöönotosta käsiteltiin siis akureyrissä tässä valiokunnassa ja nyt olemme saaneet ministerineuvostolta vastauksen ja ministerineuvosto tukee tätä hanketta täysin nyt tällä hetkellä tilanne on se että on olemassa virkamiestyöryhmä jossa jossa asiaa nyt ajetaan eteenpäin ja hienoa olisi jos saisimme nyt lähivuosina nähdä että myös tässä asiassa pohjoismaat voivat näyttää suunnan voivat saada aikaiseksi sellaisen e tunnistautumisen sellaisen e identiteetin tavallaan meille kaikille

pankin kanssa pankkitilin avaamisia ja niin edelleen koska nämä esteet ovat juuri ne jotka vaikeuttavat ihmisten arkipäivää tänä päivänä pohjoismaissa eli tässä asiassa suomella on ollut tärkeä rooli sitten on on paljon muita asioita joissa me pystymme edelleen olemaan etupenkillä kun ajetaan pohjoismaista yhteistyötä eteenpäin tässä on pidetty hyviä puheenvuoroja esimerkiksi edustaja kanervan puheenvuoro oli oli aivan erinomainen pystymme tekemään enemmän yhdessä kun on kyseessä yhteistyö sekä sekä puolustuksen osalta että että yhteisten työmarkkinoitten kasvattamisen ja ja liikkuvuuden

arvoisa puhemies ei ole sattumaa että kaikki viisi pohjoismaata ovat yleensä vähintäänkin kärkikymmenikössä kun asetetaan maailman kaikkia maita järjestykseen niiden erilaisissa saavutuksissa oli kysymys tasa arvosta hyvinvoinnista ympäristönsuojelun tasosta korruption vähäisyydestä kilpailukyvystä ja niin edelleen kaikki pohjoismaat ovat yleensä kärkikymmenikössä tämä ei johdu pelkästään siitä että olemme demokratioita ja oikeusvaltioita se ei vielä riitä vaan siitä että me olemme pystyneet täällä käyttämään niin sanottua pohjoismaista mallia joka perustuu kaikkien ihmisten tasa arvoon ja siellä aivan ytimessä on sukupuolten välinen tasa arvo naisten osallistumismahdollisuuksien ei vain oikeudellinen vaan myöskin käytännön turvaaminen emme ole tässä suhteessa täydellisiä täälläkin on edelleen tässä suhteessa parantamisen varaa mutta kaikki pohjoismaat olemme kuitenkin muihin maailman maihin nähden tässä paremmassa asemassa toinen tämän pohjoismaisen mallin perusta on universaali malli joka tarkoittaa sitä että kaikki kansalaiset ovat taustaansa katsomatta oikeutettuja samoihin yhteiskunnan järjestämiin palveluihin sivistyksellisiin sosiaalisiin ja muihin palveluihin erottelematta tämä on merkinnyt myöskin sitä että pohjoismaat ovat kansainvälisessä vertailussa tasaisimman varallisuuden ja tulojen jakaantumisen maita ja myöskin sitä että epätasa arvosta seuraavat ongelmat ovat täällä vähäisempiä kuin muualla on selvää että tällainen pohjoismainen malli tätä nimenä ei ole muuten keksitty pohjoismaissa se on ollut muu maailma joka on pannut merkille sen että pohjoismaat ovat tällainen edukseen erottautuva ryhmä mutta nykyisin tietysti pohjoismaat ovat itse omaksuneet tämän tavaramerkikseen ja ja ihan oikein ovat myöskin valmiita jakamaan omia kokemuksiaan muiden kanssa jotka ovat tästä meidän suhteellisesta menestyksestämme kiinnostuneita ja pohjoismaiden neuvostolla on oma roolinsa olla mukana tällaisessa pohjoismaisen mallin tunnetuksi tekemisessä ja kokemusten jakamisessa

pohjoismailla on tietysti samat haasteet kuin kaikilla muillakin maailmassa globalisaatio on yksi tällainen ei niin etteivätkö pohjoismaat kuuluisi kiistatta globalisaatiosta hyötyviin me olemme pieniä avoimia talouksia ja olemme kyenneet käyttämään täysimääräisesti hyväksi globalisaation tuomia mahdollisuuksia mutta vaikka globalisaatio kokonaisuudessaan on merkinnyt vahvaa vaurauden ja hyvinvoinnin kasvua koko maailmassa se on myöskin tuottanut ongelmia joista yksi on se että tämä kasvava vauraus jakaantuu usein monissa maissa ja maailmanlaajuisestikin aikaisempaa epätasaisemmin se muuten näkyy myös pohjoismaissa neuvoston työskentelyssä on globalisaatio ollut esillä ja siitä on pidetty erityisistuntoja on oikeastaan ehkä kaksi vähän erilaista lähestymistapaa globalisaatioon olen pannut merkille että hallitukset ovat enemmän halunneet pohtia ja ja korostaa sitä mitenkä pohjoismaat sopeutuvat globalisaatioon voidakseen jatkaa menestystään ja se on tietysti ihan oikea ja tarpeellinen lähestymistapa mutta parlamentaarikoilla on ollut voimakkaammin kuitenkin samanaikaisesti esillä se mitenkä pohjoismaat yhdessä toimien voivat vaikuttaa globalisaatioon silloin kun pohjoismaat toimivat yhdessä me pystymme vaikuttamaan huomattavasti vahvemmin kuin mitä meidän pelkkä väestömäärämme edellyttäisi ja tätä yhteistyötä ja näiden mahdollisuuksien käyttämistä on jatkettava toinen haaste liittyy tietystikin jännittyneeseen kansainväliseen tilanteeseen ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin toki niin että se suurin turvallisuusuhka on kaikilla meillä maailmassa kestämätön kehitys mutta myös perinteiset turvallisuusuhat ovat nousseet vahvemmin esille ilman niitäkin se että pohjoismaat ovat tiivistäneet yhteistyötään myöskin turvallisuus ja puolustuspolitiikassa on ollut ihan paikallaan ja tätä tulee jatkaa mutta tietysti tämä kiristynyt kansainvälinen tilanne on tuonut siihen myöskin uusia ulottuvuuksia

yhteistyössä silloin korostuu myöskin pohjoismaiden neuvostossa tehdyissä aloitteissa useimmiten varautuminen erilaisiin kriisitilanteisiin ja siihen että konfliktit voivat heijastua ja ulottua pohjolaankin tällainen varautuminen on sinänsä järkevää ja tarpeellista mutta yhtä tärkeätä on se että pohjoismaat täysimääräisesti käyttäisivät omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa konfliktien ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ratkaisemiseen joissa pohjoismailla on pitkä perinne ja ja hyvät ansiot takanaan tässä pohjoismaat nimenomaan yhdessä toimien antaisivat voimakkaan panoksen koska niitä jotka puhuvat liennytyksen jännityksen purkamisen ja rauhanomaisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen kunnioittamisen puolesta ei ole maailmassa liikaa ja pohjoismaat ovat tämän ryhmän luonnollinen kärki kiitos

arvoisa rouva puhemies vielä muutama sana pohjoisesta yhteistyöstä se että norja tanska ja islanti ovat nato maita on totta kai pohjolan yhteistyön kannalta yksi ulottuvuus suomi ja ruotsi ovat sotilaallisesti sitoutumattomia maita molemmat tekevät keskenään hyvää yhteistyötä mutta tämä kahteen kahteen eri leiriin kuuluminen ei mielestäni ole se ongelma koska kaikki nämä valtiot ovat kuten edustaja tuomioja erinomaisessa puheenvuorossaan analysoi demokraattisia valtioita joille on luonnollista hyvä yhteistyö yhteinen demokraattinen perinne vahva vahva demokratia ja ja hyvinvointivaltio ja avoin yhteiskunta joka luo sen mahdollisuuden että yhteistyö voi jatkua häiriöttä vuosikymmeniksi eteenpäin siinä ei ole mitään epäselvää mutta se mikä meidät erottaa jonkun verran on taloudelliset lähtökohdat suomi on pohjoismaista ehkä se josta voi sanoa että sillä on taloudellisesti katsoen sellaisia ongelmia jotka kuitenkin kaipaavat ratkaisun ja niitä mielestäni meidän suomalaisten tulisi ottaa vahvemmin esille kuin tähän mennessä olemme ottaneet pohjoismaitten yhteistyön osalta yhteistyön osalta tämä tietenkään ei ole että me siellä voisimme luoda jotakin semmoista kauppaa tai markkinaa jolla voisimme menestyä paljon paremmin kuin tähän asti se tuskin on mahdollista norja pohjoismaana on niin valtavan varakas ja niin valtavilla luonnonvaroilla varustettu että se pärjää seuraavat sadat vuodet jo pelkillä säästöillä kun ei nyt hirvittäviä virheitä tee niin varmasti pärjää samoin ruotsi pitkä historia ja vahva kansantalous valtavat varannot se pärjää kyllä mutta suomen asema velkaantuneena pohjoismaana on mielestäni huolestuttava se erottaa meidät tanska on myös perinteinen valtio siellä siellä kyllä pärjätään se on euroopan markkinoissa ihan kiinni siinä saksan ja tanskan välillä on vain viiva muutamassa kaupungissa tuli käytyä siinä tanskan ja saksan rajalla ja siinä huomasi eron sillä keinoin että kun käveli kadun toista puolta oli tanskassa ja sitten kun meni kadun toiselle puolelle oli saksassa voi käydä oluella saksan puolella ja tulla kahville tanskan puolelle ja ero oli kymmenen metriä eli tanska on kiinni euroopan markkinassa erittäin vahvasti ja islanti siellä erillään pärjää kyllä tanskalle kuuluva grönlanti on tulevaisuuden alue sitä emme tiedä mitä luonnonrikkauksia siellä onkaan sitähän ei kovin paljoa ole vielä tutkittu mutta sen me tiedämme että siellä jo on valtavia luonnonrikkauksia miten sitten arktisilla alueilla ne korjattaisiin sitä ei taida kukaan tällä hetkellä tietää mutta luonnonvaroja siellä on valtavasti suomen kannattaisi kiinnittää huomiota pohjoisen yhteistyön lisäksi siihen että

liikenneverkot kuntoon edellisessä puheenvuorossa sanomaani liittyen ten verkon kautta saatavat mahdolliset avustukset jäämeren rataan ja kymijoen kanavaan olisivat se piristysruiske jota tämä kansakunta tarvitsee on itsestään selvää että tällä markkinahypetyksellä ei pystytä näitä nykyisiä velkoja maksamaan sen jokainen tietää jos ei usko minun puhettani niin kannattaa vaikka työhuoneessa perehtyä hieman korkolaskuun jos korko nousee vaikka kolme prosenttia ja on tämä valtavilla valtavilla sijoituskeinotteluilla luotu asuntovaranto mikä tähänkin kaupunkiin on tehty ja siellä korkojen nousun myötä rupeavat tulemaan todeksi velan takaisinmaksu plus taloyhtiöiden lainojen kautta maksettavat lisäpääomat taloyhtiöille päin siis velanmaksu taloyhtiöiden kautta

niin se asettaa valtavan taloudellisen riskin yksityistalouksille suomessa ja riskin koko kansantaloudelle se on niin valtava velkasumma että sen hallitseminen ilman valtavia taloudellisia riskejä ei ole enää mahdollista sen takia meidän tulisi tehdä kaikkemme että koko maan voimavarat otetaan käyttöön ja siihen työhön tarvitaan ehdottomasti koko suomi ja pohjoiset luonnonvarat jokainen järkevä ihminen tietää että miljardien velkoja ei makseta sillä että me käymme käymme jotakin pörssikauppaa ja menestymme jossakin peliteknologian alueella taikka myymme muutaman puhelimen tai puhelinjärjestelmän satojen miljardien velkoja ei niillä makseta jokainen sen tietää mutta siinä että laitetaan tämän maan kansakunnan kuljetusväylät kuntoon me tarvitsemme pohjoista yhteistyötä ehdottomasti pohjoismaiden tukea muun muassa euroopan unionissa tarvitsemme siihen ruotsin ja tanskan tuen totta kai mutta sitten se saammeko me tämän pohjoisen ratayhteyden koskaan syntymään tai kymijoen kanavan rakennettua kahdeksankymmentä prosenttia suomen metsäteollisuuden tuotteista olisi sillä hetkellä ympärivuotisen merireitin piirissä jatkuvasti omien rajojen sisäpuolella ja mikä valtava matkailun lisäysmahdollisuus aivan valtava se on niin valtavan suuri muutos suomalaiseen liikenneinfraan ei ole ennen nähty tässä maassa mitä tapahtuu esimerkiksi saimaan kanavan osalta sitähän me emme tiedä mutta joka tapauksessa itänaapurimme enempi tai vähempi epävakaat olosuhteet luovat aina pienen riskitekijän josta josta voisimme tällä keinoin vapautua vaikka täällä kansanedustajia ei paikalla tämän enempää ole niin olen ollut koko elämäni ajan kymijoen kanavan ja kotimaisen vesireitin kannattaja jos kahdeksankymmentä prosenttia suomen metsäteollisuudesta tulisi tänä päivänä ympärivuotisen vesireitin kuljetuksen piiriin me voittaisimme sillä hetkellä ruotsin metsäteollisuuden kustannuksissa heti kuunnelkaapa hyvät edustajakollegat kun menette erilaisiin metsätilaisuuksiin tai metsäteollisuuden järjestämiin seminaareihin vaikka nyt suomiareenalle käykääpä kuuntelemassa edustaja kanerva on on ollut siellä aktiivinen sen minä tiedän käykääpä kuuntelemassa mitä sanovat metsäteollisuuden pomot niissä juhlissa joka toisessa lauseessa kiukutaan kuljetuskustannusten suuruutta miksi he sitten estävät halvan kuljetusreitin rakentamisen se on pelkkää markkinapolitiikkaa jolla pyritään pyritään puun monopoli säilyttämään yhdellä ostajalla mutta kuten tiedämme markkinoilla eivät monopolit koskaan pärjää se on selvä asia jonain päivänä ne murtuvat tämän takia suomen tulisi tätä yhteistyökeinoa käyttäen pohjoismaista yhteistyötä käyttäen pyrkiä siihen että laitamme omat liikennereittimme kuntoon runkoväylät vesireitit ja sitten tietenkin pohjoisen ratayhteyden se on henkivakuutus josta kannattaa maksaa kyllä me suomalaiset itse ostamme aina itsellemme henkivakuutuksia tai terveysvakuutuksia sitä varten että jos jotain sattuu voisimme sillä turvata oman tulevaisuutemme mutta minkä tautta suomen valtio ei siihen lähde jos me laskemme kaiken sen varaan että vain uusimaa menestyy ja vain eteläinen suomi menestyy niin kuten sanoin äsken työhuoneessaan jokainen voi kolmen prosentin korkokannan kasvulla ruveta laskeksimaan miten tämä homma kannattaa se tuottaa varmuudella valtavaa tappiota
arvoisa rouva puhemies turvallisuuskysymyksen lisäksi on tärkeää että pohjoismaat kunnostautuvat yhdessä niissä tärkeissä asioissa joissa pystymme pystymme olemaan vahvoja ja rauhanvälitys on yksi niistä pystymme väkivallan pysäyttämisen lisäksi luomaan taloudellisia mahdollisuuksia ja poliittisia mahdollisuuksia ja meillä on myös kokemusta meillä on hyviä henkilöitä siihen siinä kannattaa kyllä voimavarat yhdistää mitä tulee yhteiseen ulkopolitiikkaan laajemminkin pohjoismaiden ulkopuolella on hyvä että pohjoismaiden neuvosto on keskustellut transatlanttisista suhteista valkoisessa talossa hyvin paljon pohjoismaita näytetäänkin katsovan yhtenä porukkana ja kun niitä vierailuita sinne on on ollut niin siellä ovat käyneet valtioiden päämiehet yhdessä venäjän kanssa on käyty keskusteluita niin ikään on tärkeätä pitää venäjän kanssa keskusteluyhteys vaikka ajat hieman haastavat ovatkin mutta sitten kiina nousevana ja jo olevanakin talousmahtina yhä suurempana taloudellisena tekijänä ja kauppakumppanina toivoisin myös siihen kiinnitettävän enemmän huomiota voisivatko pohjoismaat kunnostautua yhdessä myös sinne suuntaan niin yhteisen arvopohjan myötä kuin kaupantekijöiden myötä koska kauppa peilaa entistä suurempaa roolia myös eun ja kiinan välillä nyt kun kauppasota nostaa päätään yhdysvaltojen ja kiinan välillä rouva puhemies yksi asia edustaja hoskoseenkin liittyen liikennehankkeet ne ovat tärkeitä ja toivon että keskipohjolan vihreää kuljetuskäytävää edistetään myös pohjoismaiden neuvostossa sehän tarkoittaa kuljetusreittiä ja ihmisten liikkumisreittiä aina trondheimista uumajan kautta vaasaan ähtäriin jyväskylään itärajalle saakka siinä on meillä paljon mahdollisuuksia kaupan kannalta tulevaisuudessa tuotteitten liikuttamisen kannalta turismin kannalta ja niin edelleen toivon että pidätte tätä esillä muun muassa edustaja pirttilahti tuntee tämän reitistön hyvin koska on samojen yhteyksien varrelta

arvoisa rouva puhemies pitää ensin kiittää tästä erinomaisesta toimintakertomuksesta mikä on aikaansaatu meidän puheenjohtaja juho eerolaa varapuheenjohtaja feldt rantaa ja yhtä lailla meidän virkamieshenkilöstöä mari herranen on paikalla täällä lueskelin tuota kannesta kanteen ja minä katselin että meidän virkamiehien nimet taitavat puuttua täältä olikohan olikohan minulla oikea tulkinta eli meillä on hyvä henkilöstö täytyy nyt ensin kehua tuolla pikkuparlamentin seitsemännessä kerroksessa ja se järjesti erinomaisesti meidän koko tapahtuman eli viime vuonna suomi oli pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja ja puheenjohtajiston kaikki kokoukset ja muut lämpimät kiitokset tästä meidän virkamieskoneistolle ja eduskunnalle hyvin järjestettyjä muutamia nostoja pohjoismaisesta yhteistyöstä kaikkinensa erittäin työntäyteinen vuosihan meillä oli todellakin suomen osalta oltiin oltiin siinä puheenjohtajistossa puheenjohtajana ja vietiin vahvasti läpi tätä yhdessä tillsammans ajattelua tästä on pidetty erinomaisia puheenvuoroja kuten kuulin tuossa erkki tuomiojan puheenvuoron ja muiden ja ne ovat kertoneet tästä vahvasta pohjoismaisesta yhteistyöstä eli työntäyteinen vuosi ja yhtä lailla itse siinä meidän työnteossakin erilaisia asioita meni eteenpäin olen itse keskiryhmien edustaja pohjoismaiden neuvostossa ja yksi asia mikä oli

ja ehkä muillakin ryhmillä oli tämä millä tavalla me vaikutamme eussa pohjoismaina ja miten me saamme enemmän tällaisen proaktiivisen otteen yhdessä

otetaan vaikka täältä energiapuolelta tämä lulucf tai red ii missä olimme me metsäiset valtiot kuten ruotsi ja ruotsi ja suomi vahvasti yhdessä mukana ajamassa sitä linjaa millä tavalla metsiä käytetään niin esimerkkinä mitenkä muissakin asioissa voisimme olla enemmän proaktiivisia saimme aikaiseksi että viime vuoden aikana saatiin yhteinen virkamies ja yhteinen eu toimisto joka on kaikkien pohjoismaiden ja kaikkien puolueiden ja käytettävissä tähän nimitettiin matilda af hällström joka on erinomaisesti suorittanut omaa tehtäväänsä siinä ja pitänyt pohjoismaista näkymää myös eun parlamentin osalta yllä toisen suomalaisen nostan tässä samalla ylös pohjoismainen energiayhteistyö on aika pitkälle mennyttä meillä on vahva yhteinen sähkömarkkina ja ja sitä katsellaan kansainvälisestikin millä tavalla se toimii sieltä kännykästänne katsotte fingrid fi ja sieltä sähkömarkkinatilaa niin näette suoraan koko pohjoismaiden sähkön tilanteen mikä on sähkön hinta ja kuka tuottaa sähköä ja mihinkä sitä menee eli tätä malliahan pohjoismaat ovat myös ajaneet osaltaan kun eu on puhunut omasta energiaintegraatiostaan ja ja omasta energiamarkkinastaan jorma ollila teki meille viime vuonna erinomaisen erinomaisen raportin tästä ja toivon oikeastaan että ollilan raporttia vietäisiin eteenpäin niillä lähtökohdilla siellä oli muistaakseni toistakymmentä kohtaa

ja että tiivistäisimme yhteistyötä entisestään eli jotenkin näissä ilmasto ja ympäristöasioissa mihinkä tämä energia vahvasti liittyy meidän pitäisi ottaa vielä terävämpi kanta ja ehkä yhteistyökeskustelukin kaikkinensa nämä pohjoismaiset asiat mitä me käymme siellä pohjoismaiden neuvostossa jotenkin ohuesti tulevat tänne meidän omiin valiokuntiin suomenkin kansanedustuslaitoksessa itse olen yrittänyt puhua tuolla talousvaliokunnassakin että millä tapaa me saisimme siellä tehdyt esitykset ja keskustelut tämä on hienoa kun päästään nyt keskustelemaan joku toinenkin tilaisuus on saattanut olla tämän vuoden aikana vielä tiivistettyä sitä että meillä niistä pohjoismaisista aloitteista mitä me esimerkiksi akureyrissa juuri tämän viikon alussakin nostimme pöydälle voitaisiin myös kansallisesti käydä ovatko ne minkänäköisiä minkätuntuisia

tästä nostaisinkin sen mikä oli suomen ohjelmassakin rajaesteet eli juuri tuohon edelliseenkin liittyen se minkälainen suhde meillä on ensinnäkin euhun implementoimmeko me samalla tapaa niitä eun artikloita ja direktiivejä kunkin kansallisessa päätöksenteossa vai teemmekö me sen eun lainsäädännön jälkeenkin rajaesteitä varsinkin ruotsin ja suomen välillä kuitenkin aika moni muukin pohjoismaiden valtio ottaa eun implementoinnin ja lainsäädännön käyttöönsä muodostammeko me rajaesteitä näillä omilla toiminnoilla suomi teki aloitteen sitä on nyt käsitelty ja edelleen käsitellään esimerkiksi meidän kasvu ja kehitysvaliokunnassa torniossa että meillä olisi kansallinen oma rajaestetoimikunta mikä katsoo lävitse eri viranomaisten kanssa minkälaisia rajaesteitä esimerkiksi kelan tai tai jonkun muun organisaation taholta taholta on tulossa suomi sata vuotta oli erinomaiset juhlat meillä eri pohjoismaissa itse sain osallistua oslon juhlaan ja kertoa siellä suomalaisesta ja norjalaisesta energiayhteistyöstä mutta ennen minun esitystäni siinä oli morten jentoft kertomassa vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista tapahtumista ja minulla meinaa ääni nytkin särkyä se oli niin vaikuttavaa hän toi esille valokuvan missä oli teloituskohtaus längelmäeltä ja minä ihmettelin minkä takia jentoft tämmöisen tuo no perusta on siinä että norja lähetti suomeen kaksi ambulanssiryhmää vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista ja toinen tuli längelmäelle ja toinen tuli imatran alueelle ne ambulanssiryhmät auttoivat haavoittuneita ja toimivat siinä terveydenhuollon osalta mutta yksi kiinnostava asia siinä on tähän nykypäivään norjan hallitus halusi laittaa tämmöiset tiedustelujoukot liikkeelle ja nähdä mikä tilanne oli silloin suomessa he raportoivat tarkasti ja kuvasivat sitä tilannetta ja tämä kuvamateriaali ja raportointi oli tämän toimittaja morten jentoftin käytössä ja hän on tehnyt siitä nyt kirjan mikä on noin kuukausi sitten julkaistu tällä hetkellä se on norjaksi mutta sen pystyy kyllä lukemaan vähän huonommallakin ruotsin kielen taidolla erittäin mielenkiintoinen kirja halusin nostaa tämän että myös silloin on tehty vahvaa yhteistyötä no sitten toisen maailmansodan aikana suomen hallitus laittoi ambulanssijoukon myös norjaan ja sama asia vähän tiedustella ja toimia mutta tämä kuvamateriaali mikä on tässä kirjassa oli oli vallan pysäyttävä eli suomi sata hengessä oli hyviä tapahtumia yksi asia mikä viime vuonna nousi kielikysymys olen kyllä hyvin onnellinen omasta puolestani että meillä on tämä käännös ollut jo seitsemänkymmentä luvulta lähtien mukana näissä pohjoismaiden neuvoston kokouksissa ja ja olemme saaneet materiaalin joka tulee aika monella kielellä että jos tässä edistyttäisiin

mitä tässä salissa tehtiin eli kukin maa saisi omalla kielellään ne asiakirjat ja riittävän ajoissa ja voisi omalla kielellään jättää asiakirjoja niin se olisi iso edistys vielä vielä tästä eteenpäin eli suomi ja islanti tekivät tämän tämän ehdotuksen mutta kiitos kerran vielä hyvästä toimintakertomuksesta se kuvaa hyvin ansiokkaasti mitä viime vuonna tapahtui toivon samanlaista menestystä tillsammans jatkossakin

arvoisa puhemies todellakin pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta mennään nyt euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomukseen arvoisa puhemies keskustelut ja debatit euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa toimivat usein ilmapuntarina kansainvälisen politiikan tilasta kun pohjoismaiden neuvostossa käydään keskustelua hyvinkin harmonisessa ilmapiirissä niin euroopan neuvoston puolella asia ei ole suinkaan niin puheenvuorojen muotoilut aihevalinnat sanavalinnat ja retoriikka heijastavat hyvin yleistä tunnelmaa sekä suhtautumista maailman ongelmiin ja on todella murheellista kun joutuu sanomaan että euroopan neuvostossa käytetty retoriikka on koventunut ja vastakkainasettelu on näkyvää euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kertomus alkaakin hyvin synkillä lauseilla ja toteamuksilla

yli kuudenkymmenenviiden vuoden toiminnan jälkeen euroopan neuvosto on järjestönä vakavien sisäisten ja ulkoisten haasteiden edessä tämän selvemmin ei voi sanoa että järjestö on kriisissä

euroopan neuvoston arvot ja periaatteet jotka ovat siis myös meidän suomalaisten arvot ja periaatteet ovat nyt kovien paineiden alla kiistoja riittää lähes kaikilla demokratian saroilla ja ongelmat ovat itse asiassa vain kärjistyneet vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana ja tässä täytyy sanoa että ei niin huonoa ettei ehkä myöskin hyvää tai se nyt sitä sitten kuitenkaan nimittäin tämänkin vaikean euroopan neuvoston tilanteen ratkaiseminen lankeaa vielä tämän vuoden loppupuolella meidän suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten tontille ihan konkreettisesti koska tämän vuoden marraskuussa suomesta tulee ministerikomitean puheenjohtajamaa ennen kuin mennään niihin isoihin ongelmiin on hyvä muistaa että kun euroopan neuvosto perustettiin vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäyhdeksän eurooppa oli hyvin erilainen euroopan neuvosto oli neljänkymmenen vuoden ajan vain noin puolen euroopan maista järjestö vasta berliinin muurin sortuminen ja kommunismin romahdus avasivat mahdollisuuden tehdä euroopan neuvostosta todellinen yleiseurooppalainen järjestö nykyisin mukana on neljäkymmentäseitsemän maata ministerikomitean tasolla mutta vain neljäkymmentäkuusi jos lasketaan yleiskokouksessa aktiiviset maat venäjä nimittäin työskentelee tällä hetkellä ainoastaan ministerikomitean tasolla ja on ilmoittanut että ei aio maksaa myöskään jäsenmaksuaan euroopan neuvoston tehtävähän on puolustaa ja turvata oikeusvaltioperiaatteita demokratiaa ja kansalaisten perusoikeuksia kaikissa sen jäsenmaissa mutta myös monissa muissa maissa järjestön on hyvin maineikas ja järjestö oli pitkään eräänlainen demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksien vaalimista tukeva hyvin arvostettu instituutio mutta globaali hajaannus ja levottomuus näkyvät tällä hetkellä selkeästi myöskin euroopan neuvoston toiminnassa vaikka euroopan kaikki valtiot vannovat demokratian ja ihmisoikeuksien nimiin juhlapuheissa tilanne on todellisuudessa valitettavasti toinen ja tämän todistavat euroopan neuvoston kannanotot ja raportit velvoitteita ei ole kunnioitettu eikä lupauksista ole pidetty kiinni eli sananvapaus median toimintaedellytykset oikeuslaitosten riippumattomuus ihmisoikeuksien puolesta järjestöissä työtään tekevien oikeusturva ihmisten eriarvoisuuden kasvu puutteet tasa arvossa nämä ovat kaikki sellaisia asioita joita euroopan neuvoston komiteakokouksissa ja yleiskokouksessa joudutaan jatkuvasti nostamaan esille ja siitä huolimatta on maita jotka eivät korvaansa lotkauta euroopan neuvoston yleiskokous tarkastelee maiden tilannetta sekä temaattisesta näkökulmasta että maakohtaisesti yleiskokouksen tarkkailukomitean työlistalla on kymmenen jäsenmaata mutta tilanne on huolestuttava monessa muussakin kun esimerkiksi demokratian perusarvoja haastetaan sellaisissa eu maissa kuin puola ja unkari niin täytyy kysyä mitä euroopassa oikein tapahtuu samaan aikaan myöskin järjestön perusedellytyksiä toimia on haastettu aivan uudella tavalla mainitsin jo että venäjä on kieltäytynyt maksamasta jäsenmaksuaan turkki on niin ikään halunnut alentaa nykyistä jäsenmaksuaan ehkä venäjästä muutama sana kun keväällä kaksituhattaneljätoista yleiskokous tuomitsi venäjän krimin miehityksen aivan oikeutetusti ja päätti rajoittaa venäjän parlamenttivaltuuskunnan osallistumismahdollisuuksia yleiskokoukseen ja komitean toimintaa venäjältä muun muassa evättiin äänestysoikeus niin venäjä vastasi ilmoittamalla jäävänsä pois silloisen vuoden yleiskokouksen toiminnasta ja tilanne on eri vaiheiden jälkeen jatkunut samanlaisena tähän päivään saakka siis vuodesta kaksituhattaneljätoista on haluttu pitää yllä dialogia on haluttu saada ukrainan kriisissä edistystä aikaan on haluttu että minskin sopimusta noudatetaan mutta me olemme käytännössä lähtökuopissa edelleen eli venäjä ole osallistunut euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan neljään vuoteen ja todellakin nyt sitten venäjä ilmoitti että ei halua enää myöskään jäsenmaksuaan maksaa tietenkin parlamentaarinen yleiskokous päättää itse ketkä tai mitkä parlamentaarikkovaltuuskunnat osallistuvat tai keitä rajoitetaan mutta tähän hankalaan pattitilanteeseen ei ole löytynyt sellaista kestävää ratkaisua joka sopisi myöskin tämän järjestön arvoihin ja perinteeseen itse olen osallistunut suomen edustajana työryhmän kahteen ensimmäiseen kokoukseen siis työryhmän joka on yrittänyt löytää ratkaisuja näihin mainitsemiini ongelmiin mutta lopputulos on tällä hetkellä täysin arvoitus mihin tässä tullaan päätymään voi hyvin olla että venäjän osalta on ikään kuin alkamassa jonkinnäköinen exit tai sitten voi tapahtua ihme ja edistystä saadaan aikaan niin että venäläiset parlamentaarikot päätyvät takaisin yleiskokoukseen tasavertaisina jäseninä muiden maiden edustajien kanssa mutta täytyy sanoa että tässä on erikoinen epätasapaino kun ministerikomitean puolella venäjä jatkaa työtään ei mitään ja venäläiset parlamentaarikot puolestaan eivät pääse osallistumaan yleiskokouksen debattiin tästä kuulisin myöskin tämän salin näkemystä en pidennä tätä puhettani tämän enempää tässä tässä olivat ehkä ne hankalimmat kysymykset eli euroopan neuvoston taloudellinen tilanne näyttää hyvin hankalalta suomelle tulee puheenjohtajuus tämän vuoden lopussa tämän taloudellisen hyvin vaikean tilanteen osalta täytyy pystyä tilanne ratkaisemaan jos venäjä ei palaa eikä maksa jäsenmaksuaan ja mikäli turkki maksaa alennettua jäsenmaksua talouden tasapainottaminen on edessä mitä se tarkoittaa silloin demokratian vaalimiselle vaalitarkkailutyölle monitoroinnille ja kaikille esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja sen resursseille tässä on todella hankalat ajat edessä vielä ihan lopuksi totean että euroopan neuvoston suomen valtuuskunta on toiminut hyvin aktiivisena ihmisoikeuksien puolustajana demokratian puolestapuhujana ja ja oikeusvaltioperiaatteen vaalijana on ilo sanoa että suomi toimii euroopan neuvostossa historian oikealla puolella

arvoisa puhemies kertomusta lukiessa on mukava huomata että euroopan neuvoston tasolla on huomattu maahanmuuton ja pakolaistilanteen olemassaolo ja todetaan että tämä ilmiö on jopa keskiössä kuitenkin mielestäni sen ilmiön vakavuuden tunnistamisessa on kertomuksen perusteella selvästi haasteita kertomuksessa mainitaan esimerkiksi kesäkuun istunto jossa ruotsin oikeus ja maahanmuuttoministeriö oli esittelemässä heidän keinojaan ilmiön hallitsemiseksi ja he esittivät sitä että nostettaisiin pakolaiskiintiöitä ja kehottavat muitakin tekemään samoin ilmeisesti vieläkin euroopan tason keskustelussa tässä asiassa sotketaan puurot ja vellit keskenään pahemman kerran kun puhutaan ilmastopakolaisista välimeren ihmissalakuljetusbisneksestä ja noin muuten vain turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttävien parempaa elämää etsivien nuorukaisten ja vähän vanhempienkin miesten siirtolaisuudesta samassa yhteydessä samassa kokonaisuudessa on huolestuttavaa että ilmeisesti ruotsin sen enempää kuin monen muunkaan maan hallituksessa ei ymmärretä ettei kiintiöpakolaisten määrä millään tavoin poista sitä ongelmaa jonka eurooppa kohtasi jo vuonna kaksituhattaviisitoista ja pieneltä osin norja ja suomi vieläpä venäjän suunnalta raportin perusteella neuvoston ymmärrys ja keinot hallita tätä ja reagoida tällaisiin vaelluksiin ja tulevaisuudessa lisääntyvään terrorismiin ovat erittäin rajalliset edelleenkin ajatustasolla maahanmuuttoa pidetään voimavarana joka edistää talouskasvua ratkaisee ikääntyvän euroopan väestön ongelmat ja ylläpitää vaurautta tällaista maahanmuuttoa meitä kohtaan ei kuitenkaan ole tällä hetkellä suuntautumassa

arvoisa rouva puhemies varmuuden vuoksi puhun kuitenkin pöntöstä koska en tietystikään pidä mitään kirjoitettua puhetta ja voiko sanoa että en edes kauhean pitkälle mietittyä puhetta mutta koska valtuuskunnan arvoisa puheenjohtaja asiallisessa puheenvuorossaan haastoi niin paljon miettimään fundamentaalisia asioita euroopan neuvoston osalta varsinkin tilanteessa jossa suomi tulee puheenjohtajamaaksi nähtävissä olevassa lähitulevaisuudessa on aihetta ehkä hiukan omillakin varauksilla pohdiskella ääneen sitä ikään kuin poliittista dilemmaa joka tähän asiaan tällä hetkellä epäilemättä sisältyy on varmaan aika toivotonta koettaa saada ikään kuin niillä instrumenteilla jotka ovat euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen käytettävissä syntymään ratkaisua jossa toimijoina ovat valtiot joiden strategiaan vaikuttaminen euroopan neuvoston toimin varmasti jää vähemmäksi kuin se strateginen näkemys joka tässä tapauksessa venäjällä ja osin myöskin turkilla on euroopan neuvoston työskentelyä kohtaan ei euroopan neuvostolla ole sellaisia sepän pihtejä joilla nämä kuumat kysymykset voitaisiin euroopan neuvoston voimavaroin ratkaista ja sen vuoksi tietysti toimijoina aktoreina tässä tässä ovat nämä valtiot itse ja niiden käyttäytymisen tietysti motivoi niiden valtioiden kulloinenkin poliittinen tahto ja se poliittinen tahto on tällä hetkellä se että he eivät halua olla tukemassa niitä poliittisia päämääriä tavoitteita ja toimintalinjauksia

euroopan neuvosto omilla toimenpiteillään edustaa koskien nyt vaikkapa edustaja mainitsemia venäjän toimia krimin anneksoinnin yhteydessä ja jatkuvia operaatioita myöskin donbassin alueen osalta itä ukrainassa se nyt vielä puuttuisi että tämän uhkaavan tilanteen tai itse asiassa ei uhkaavan vaan vallitsevan tilanteen takia pakitettaisiin näistä euroopan neuvoston periaatteista se on tietysti täysin mahdotonta euroopan kulttuuriarvojen perusarvojen periaatteiden valossa joihin myöskin tuossa valtuuskunnan puheenjohtajan puheenvuorossa viitattiin minä otan riskin minä otan riskin puhua enkä enkä millään tavalla halua ikään kuin olla mestaroimassa asiaa mutta otan erään näkökulman ja se on se että euroopan neuvostolla ja ja euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestöllä on huomattavan paljon samaa agendaa koskien erityisesti demokratian edistämistä ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatteita vaikkapa vaalitarkkailua ja tämänkaltaisia operaatioita hyvin paljon samoja toimia toimimme samoilla kentillä samanaikaisesti ja ja toistemme kanssa toki kumppaneina mutta kuitenkin myöskin päällekkäin minä olen jäänyt miettimään sitä joskus aikaisemminkin onko mitenkään mahdollista että vaikka niiden jäsenkunnat poikkeavat toisistaan euroopan neuvostolla taitaa olla neljäkymmentäseitsemän niinkö jäsenmaata etyjillä viisikymmentäkahdeksan jäsenvaltiota mukana toiminnassa ja näin ollen tietysti osanottajapohja on toinen ja juridinen pohja näin muodoin ei myöskään mene yksi yhteen niin

suomen valtuuskunta tai sen johto miettisi osaltaan sellaista kysymystä että nämä kaksi järjestöä istuisivat samaan pöytään katsoakseen löytyisikö niiden kesken jonkinlainen uusi työnjako työnjako joka helpottaisi euroopan neuvoston toiminnan eteenpäinvientiä luopumatta millimetriäkään niistä periaatteista ja ja arvoista joihin sen toiminta perustuu mutta joita täysin samoja arvoja edustaa euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö täysin samoja arvoja ja yhtä tinkimättömästi ja niin että euroopan neuvosto ja nyt menen kaikkein heikoimmille jäille keskittyisi oikeudellisen perustan vahvistamiseen meidän sivilisaatiomme piirissä ja etyj puolestaan näihin äsken mainittuihin arvopohjaisiin asioihin minä en tiedä todellakaan tämä on puhtaasti havukka ahon ajattelijan puheenvuoro tältä osin lentäisikö tällainen lintu mutta en pitäisi mahdottomana sitä etteikö sitä testattaisi ja ja luulenpa että euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksen suomen valtuuskunta vai mitä arvon puheenjohtaja paloniemi sanoo voisi suomen en valtuuskunnan suomalaisten jäsenten kanssa vähän testailla sparrailla tällaisen kysymyksen mahdollisuutta joka saattaisi laukaista tämän pattitilanteen joka tällä hetkellä vallitsee valitettavasti euroopan neuvostossa ja tekee sen toiminnasta tehottomampaa toisin kuin minkä arvon tuo euroopan neuvosto ilman muuta ansaitsisi

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

itse asiassa nämä tapahtumat ja nämä seuraukset ovat ovat edelleenkin päällä mielestäni tärkeintä on on se että euroopan yhtenäisyyttä ja turvallisuutta vaalitaan ja itse asiassa se on koko tämän toimielimenkin tärkein tehtävä ja sen takia on tärkeää että yhtenäisyys ja yhteinen

ja liettua esimerkiksi ovat muistuttaneet että ovi on avoinna venäjälle vain jos venäjä kunnioittaa yleiskokouksen päätöksien ehtoja puheenjohtaja edustaja guzenina toi esille että ainoa tie olisi että tapahtuisi tapahtuisi joku ihme ette tarkemmin kertonut mikä voisi olla tällainen ihme näin varmasti hyvä nyt se tuli eli krimin palautus on ainoa tie palata normaaliin tilanteeseen meillä on lukuisia valitettavia asioita myös tällä hetkellä julkisuudessa skripalin tapaus joka on tällä hetkellä avoinna siitä syytöksiä on osoitettu samaa tahoa kohtaan en tiedä ovatko vielä tutkimukset niin pitkällä ja niin aukottomia että

mutta jokin yhteys joka tapauksessa tämän aineen ja skripalin tapauksen välillä on ja mielestäni myös venäjän pitää olla aktiivinen auttaakseen tämän asian selvittelyssä jos he ovat syyttömiä niin kuin ovat itse väittäneet

aika lailla viikko sitten hermokaasuisku syyriassa siitä ei ole syytetty venäjää enkä itsekään ole näin toteamassa mutta kyllä jonkinlainen taakka venäjän harteilla on tästäkin tapahtumasta sen kautta että venäjä on aktiivisesti ollut tukemassa ja ja ylläpitämässä hirmuhallitsija al assadin hallintoa ja ja pönkittämässä sitä ja jos tutkimukset nyt osoittavat että tämän hermokaasuiskun lapsiin naisiin siviileihin kohdistuneen hermokaasuiskun takana ovat al assadin syyrian hallinnon joukot niin kyllä siitä oman taakan harteilleen saa myös venäjä arvoisa puhemies edustaja kanerva kuuntelin teidän puheenvuoroanne todella tarkalla korvalla puhutte aina viisaasti ja niin puhuitte nytkin kyllä se näin on että pitää löytää uusia tapoja toimia ja kun suomi nyt puheenjohtajuuden ottaa tämän vuoden lopussa niin meidän täytyy pystyä keskustelemaan kaikennäköisistä pystyä keskustelemaan kaikennäköisistä kehittämistoimista myös yhteistyön syventämisestä etyjin kanssa esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuin on itsessään jo valtavan arvokas instituutio ja sen tulevaisuus täytyy pystyä turvaamaan euroopan neuvoston tämänhetkiset taloudelliset ongelmat ovat heittäneet varjonsa myöskin sen toiminnan ylle ja edustaja heinonen aina yhtä rakentavasti tekin puhutte niin tässäkin se on näin että me emme voi tinkiä niistä arvoista joiden puitteissa me toimimme pohjoismaiden neuvosto on hyvä esimerkki siitä millä tavalla pyritään vaalimaan pohjoismaisia arvoja tekemään yhteistyötä euroopan neuvostossa niin ikään eurooppalaisilla arvoilla on valtava merkitys siinä millä tavalla meidän maanosamme kulkee kohti tulevaisuutta ja kun alkaa ilmestyä säröjä ne säröt täytyy ottaa vakavasti nyt on jatkunut jo monta vuotta kehitys jossa säröt ovat syventyneet silloin kun säröt syventyvät ennen pitkää lasi rikkoontuu ja siihen meillä ei ole varaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan avataan keskustelu valtuuskunnan puheenjohtaja paloniemi

arvoisa rouva puhemies

ei koskaan ole kehittämistoimia vastaan näistä asioista ilman muuta kannattaa meidän istua alas ja keskustella kansakunnan ja kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on poliittisten päättäjien ensisijainen tehtävä turvallisuus on erittäin laaja käsite turvallisuus ja turvallisuudentunne muodostuvat monista asioista se on konkreettista ja tunnepohjaista siihen liittyy ennakointia valmistautumista tarvittaessa nopeaa toimintaa yllättävissä tilanteissa ja paljon paljon muuta oikeat toimet edellyttävät tietoa ja kansainvälisen politiikan seurantaa euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarinen yleiskokous tarjoaa tälle työlle hyvät edellytykset etyj on valinnut turvallisuuteen laajan lähestymistavan johon kuuluu sekä niin kutsuttu kova turvallisuus että pehmeän turvallisuuden komponentit eli niin kutsuttu demokraattinen turvallisuus tämä on etyjin yksi pääpiirre toinen pääpiirre liittyy järjestön jäsenpohjaan keskusteluun ja toimintaan euroopan turvallisuudesta osallistuvat paitsi kaikki euroopan maat myös kanada ja usa sekä keski aasian maat jotka tietenkään eivät ole eurooppalaisia maita mutta joiden toiminta vaikuttaa euroopan turvallisuuteen tämä on se konteksti jossa myös etyjin parlamentaarinen yleiskokous toimii

näissä kokouksissa keskustellaan lähes kaikista euroopan turvallisuutta koskevista aiheista turvallisuuspoliittiset haasteet etyjin ovat meille kaikki tuttuja pitkittyneet konfliktit ukrainan kriisi demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden haasteet sekä ihmisoikeuksien puolustaminen kriisitilanteissa useimpien konfliktien taustalla ovat pitkään jatkuneet ihmisoikeusloukkaukset epädemokraattinen hallinto ja ihmisten kokemus siitä ettei oikeusjärjestelmä suojele heitä mielivallalta olen itse puheenvuoroissani useaan otteeseen todennut että kestävää rauhaa ei saavuteta ilman ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista arvoisa puhemies viime vuonna etyjin istunto järjestettiin valko venäjän pääkaupungissa minskissä ja ihmisoikeuksien tilanne valko venäjällä ei ole hyvä kuten tiedämme presidentti lukasenka onnistui hyvin istunnon järjestämisessä ja kokous tarjosi hänelle mahdollisuuden puolustaa omia näkemyksiään samalla istunto tarjosi tilaisuuden meille parlamentaarikoille ja kokea ainakin jossain määrin valkovenäläistä todellisuutta minskin istunnossa keskusteltiin tietenkin paljon muustakin kuin valko venäjästä ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttamisesta terrorismin torjunnasta kyberturvallisuudesta pakolaisvirroista energiaturvallisuudesta ja kuolemanrangaistuksen poistamisesta suomen aloite sukupuolet osallistavan ja huomioon ottavan rauhanvälityksen edistämisestä hyväksyttiin yksimielisesti mikä oli hieno asia suomella on aina ollut vahva asema ja rooli etyjissä näin myös etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa suomen valtuuskunta on johdonmukaisesti pyrkinyt hyödyntämään etyjin yleiskokouksen areenaa myös suomelle tärkeiden aiheiden esille tuomiseksi viime vuonna järjestimme oheistapahtumia sekä rauhanvälityksestä että vammaisten oikeuksista yhdessä odihrin kanssa syrjimätön yhteiskunta on kaikkien etu ja se tietenkin edistää demokraattista turvallisuutta tänä vuonna järjestämme vastaavanlaisen oheistapahtuman sananvapaudesta ja toimittajien turvallisuudesta kesän istunnon yhteydessä berliinissä sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat näinä aikoina ja monin paikoin uhattuna myös euroopan alueella arvoisa puhemies ilkka kanerva toimi yleiskokouksen erinomaisena puheenjohtajana kaksi vuotta ja on tällä hetkellä emerituspuheenjohtaja ja yleiskokouksen rauhanvälitys erityisedustaja tämä tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden tuoda esille suomen ulkopolitiikan vahvuuksia teemoja ja osaamista kanervalla on suomen valtuuskunnan täysi tuki ja valtuuskunnan muut jäsenet haluavat täydentää tätä työtä omilla vahvuuksillaan yhteinen näkemyksemme on että meidän on panostettava enemmän vuoropuheluun eri tasoilla sekä kansallisella että tasolla sillä nimenomaan vuoropuhelusta on tullut yhä tärkeämpi konfliktien ehkäisyn ja ratkaisun väline tämän lisäksi on hyvä muistaa että koulutuksen tasa arvo ja saavutettavuus ovat tärkeitä askelia tiellä yhteiskunnalliseen vakauteen ja hyvinvointiin nämä asiat ovat myös suomen ulkopolitiikan linjan keskiössä olen omassa toiminnassani nostanut esille naisten roolin poliittisessa päätöksenteossa ja olen muun muassa ehdottanut naisverkoston perustamista yleiskokoukseen on ollut ilo panna merkille se että ulkoministeri timo soini korostaa suomen toimintaohjelmassa naiset rauha ja turvallisuus vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi tavoitteissa naisten roolin ja päätösvallan vahvistamista konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa toimintaohjelman keskiössä ovat muun muassa rauhanprosessit ja kriisinhallinta arvoisa puhemies vaalitarkkailu on edelleen etyjin yleiskokouksen tärkeimpiä operatiivisia toimia viime vuonna yleiskokous lähetti valtuuskuntia tarkkailemaan parlamenttivaaleja armeniassa albaniassa ja saksassa sekä presidentinvaaleja mongoliassa ja kirgisiassa merkille pantavaa on siis että valtuuskuntia ei enää lähetetä ainoastaan itään viime vuonna tarkkailijoita lähetettiin saksaan ja tänä vuonna italiaan tänä vuonna yleiskokous tarkkaili myös venäjän presidentinvaaleja missä edustaja kanerva ja samoin edustaja kivelä olivat mukana loppuarviot vaihtelevat tietenkin mutta yleishavainto voisi olla vaikkapa että mikään maa ei ei ole täydellinen tässäkään asiassa vapaat ja reilut vaalit ovat kuitenkin yksi demokratian tärkeistä mittareista lopuksi haluan kiittää koko etyj valtuuskuntaamme

joka kertomuksen osalta kohdistui näihin mainittuihin armenian albanian mongolian ja kirgisian vaaleihin ja erityisesti saksan liittopäivävaaleihin jotka tietysti meidän suomalaisten näkökulmasta ovat kenties näistä mielenkiintoisimmat ja euroopan kannalta koko maanosan merkityksessä merkityksellisimmät kertomuksen mukaan saksan vaalien kampanjoinnin aikana oli havaittu ulkopuolista sekaantumista ja kyberhyökkäyksiä mutta todetaan että nämä eivät vaikuttaneet suoraan vaalituloksiin tämä kuulostaa nykyään varsin yleiseltä kertomukselta nimittäin mediassa esitetty narratiivi tällaiselle toiminnalle on yleisesti ollut se että ulkopuolinen vaikutus olisi merkittävä tekijä euroopan tai amerikan demokratioiden vaalituloksissa näitä väitteitä kyllä esitetään helposti mutta todisteiden suhteen on yleensä ollutkin hieman hiljaisempaa omasta mielestäni nämä kuulostavat enemmänkin turvallisuuspolitiikan harrastajien salaliittoteorioilta nykyaikana digitalisaation aikana tietysti monenlaiset tahot pyrkivät ulkopuolelta ja sisäpuolelta vaikuttamaan näiden asioiden etenemiseen tosin eroaako tämä niin sanottu disinformaation levittäminen paljonkaan siitä mitä eu itsessään tekee kun sillä on rahoitus eurooppa myönteisen viestinnän levittämiseen eri jäsenmaissa jotta ihmiset valitsisivat vaaleissa integraatiomyönteisiä edustajia ja ja hallituksia esimerkkinä mainittakoon vaikkapa että usan presidentti obama kävi britanniassa kampanjoimassa aktiivisesti brexitiä vastaan ennen äänestystä eikö se ole vaaleihin vaikuttamista onko nyt niin että vain niihin vaaleihin vaikutettiinkin jotka globaalin eliitin mielestä menivät väärin äänestetyiksi

arvoisa

eurooppalainen avain löytää yhteiset voisiko sanoa vertauskuvallisesti liikennesäännöt sille miten euroopassa eletään minkälaisia toimintalinjoja noudatetaan mitkä sitoumukset ovat pyhiä ja mitkä arvot muodostavat pohjan koko tämä ajattelu koko tämä filosofia oli paitsi osa suomen ulkopolitiikkaa myös omiaan vahvistamaan suomen asemaa vahvana itsenäisenä suvereenina länsimaisena valtiona joka kykenee isännöimään neuvotellen

idän ja lännen välillä olevat suurvaltojenkin keskinäiset ristiriidat prosessiksi se muuttui yhdeksänkymmentä luvulle tultaessa euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksesta euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestöksi toisin sanoen kaikkien vuonna seitsemänkymmentäviisi etyk asiakirjan allekirjoittaneiden valtioiden kesken solmittu sopimus merkitsi niin merkittävää arvopohjaa että katsottiin olevan perusteltua luoda myöskin yhteinen järjestö joka ikään kuin stabiilimmin voimakkaammin solidimmalla otteella toimien kykenee turvaamaan ne perusarvot jotka ovat merkittäviä tietysti erityisesti pienten valtioiden kuten suomen kyseessä ollen luotiin siis pelisäännöt liikennejärjestelmät joiden mukaan euroopassa toimitaan ja joiden mukaan rauha kehitys ja vakaus voidaan turvata kolmeen koriin ne paloitellen tänä päivänä tuo kehitys on valitettavasti karilla tänä päivänä tiedämme millä tavoin nelisen vuotta takaperin krimin valtaus venäjän toimesta masensi mielet sen myönteisen kehityksen joka meillä vallitsi tietysti lähinnä berliinin muurin murtumisen jälkeen mutta joka oli saanut jo kolhuja georgian sodassa kaksituhattakahdeksan tämä itä ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen myöskin kapinallisten ja tukevien toimijoiden suunnalta on merkinnyt suuren epävarmuuden ja etyjin periaatteiden loukkaamisen kehitystä viimeisen neljän vuoden kuluessa alueellisen koskemattomuuden loukkaukselle on oltava ehdoton punainen linja sillä millä voitaisiin sanoa että edes historialliset tai kulttuuriset syyt voisivat olla niin painavia että jonkun itsenäisen valtion oikeuksiin voidaan voimapolitiikan keinoin toisen valtion toimesta puuttua se ei ole mahdollista se ei ole mahdollista ukrainan eikä minkään muunkaan valtion kyseessä mutta ei vain tämä ei vain tämä kehityksen tie vaan myöskin vaikkapa kyberturvallisuus vaikkapa terrorismi ja kansainvälinen rikollisuus ovat kaikki asioita jotka haastavat meidän sivilisaatiotamme tällä hetkellä sen vuoksi on aihetta katsoa perään niitä mahdollisuuksia joilla kuitenkin kehitystä voitaisiin edelleen hallita ja saada monikansallisilla multilateraalisilla järjestöillä tätä kehitystä ohjattua parempaan suuntaan niin että luottamus

ja että myöskin parlamentaarisilla tahoilla olisi tässä tapauksessa oma kontribuutionsa annettavaksi oma käsitykseni on se että rauhanvälitys on merkittävä asia tässä rauhanvälitys laajasti katsottuna tarjoaa tähän välineistöä jolla näihin asioihin voidaan olla vaikuttamassa kestävä rauha kestävä kehitys rauha ja vakaus ovat niitä asioita jotka takaavat niin ihmisille kuin valtioillekin turvallista tulevaisuutta ja siitä on tällä hetkellä vajetta ennen muuta niin kuin täällä muun muassa edustaja paloniemi sanoi laajan turvallisuuskäsityksen valossa arvioituna punnittuna ja analysoituna sen vuoksi dialogi on aina konfliktia parempi tapa edetä asioissa ja pysyvään rauhaan ei tulla pääsemään ilman ihmisoikeuksien kunnioittamista ja erityyppisiä rauhanvälityksen toimenpiteitä valtavan laaja skaala erilaisia asioita rauhanturvaoperaatio on niistä konkreettisin ja viimesijaisin mutta senkin mahdollisuuksia on aihetta olla tänä päivänä edistämässä ukrainan tilanteen kyseessä ollen vaaleihin en tällä kertaa tässä yhteydessä kajoa sen enempää vaikka niistä olisi paljonkin raportoitavaa sillä olin johtamassa vaalitarkkailua yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja ja äsken myöskin venäjän vaalitarkkailua jotka kummatkaan vaalit eivät antaneet kovin vakuuttavaa kuvaa siitä kuinka hyvin demokratia de facto toimii demokratiaan kuuluu että asioista voidaan olla eri mieltä se on kehittyvän ja vahvan demokratian tunnuspiirre että asioista saatetaan saatetaan olla hallitusti hallitulla tavalla eri mieltä mutta jos erimielisyydet voimapolitiikka ja intressit voimapolitiikan toteuttamiseksi uhkaavat rauhaa ja vakautta on selvää että tuolloin kiistan osapuolet pitää pyrkiä saamaan samaan aikaan samaan pöytään samaan huoneeseen puhumaan samoista asioista

niihin ongelmiin ja tunnistamaan nämä ongelmat tavalla jolla voidaan rauhallisesti neuvotellen etsiä näissä yhteisiä ratkaisuja sen vuoksi suomen panos euroopan turvallisuusyhteistyökokousta ajatellen on pyritty nyt kanavoimaan niin että siinä ennen muuta rauhanvälityksen kysymykset ovat ensisijaisia millään tavalla pistämättä vaikkapa hyvin tärkeitä vaalitarkkailumissioita toissijaiseen rooliin mutta se missä suurin paine tänä päivänä ilman muuta on on epäilemättä rauhanvälitys moninaisesti nähtynä

arvoisa rouva puhemies viime vaalikaudella olin ulkoasiainvaliokunnassa mukana ja viime vaalikauden alkupuolella vähän epävirallisesti ja ehkä vähän virallisemminkin valiokunnassa keskusteltiin siitä miten suomen olisi viisasta valmistautua etykin neljäkymmentä vuotisjuhlallisuuksiin vuonna kaksituhattaviisitoista muistan että siinä vähän pohdittiin että mikähän se etyjin merkitys nyt näinä kun tilanteet ovat kehittyneet niin kuin ovat ja on tämä euroopan unioni ja kaikki sen turvallisuus ja ja yhteistyötoiminta mutta sitten tapahtui se mikä tapahtui ukrainassa ensin ukrainan sisäisesti ja sitten sitten myös myös venäjän toimesta siellä ukrainassa ja ja yhtäkkiä meille oli selvää että etyjin merkitys tulee aivan tavattomasti kasvamaan ja ja niin on myös käynyt etyjistä on tullut tavattoman tärkeä foorumi käydä sitä dialogia ja yrittää ylläpitää niitä yhteyksiä joiden varassa voidaan sitten sitten viedä kehitystä eteenpäin poliittisesti ja ja diplomaattisin keinoin arvoisa puhemies parlamentaarikkokokouksen valtuuskunnan varajäsenenä mukana wienin talvikokouksessa nyt tänä keväänä ja jos sopii niin viittaan siihen kokemukseeni sieltä vaikka tämä kertomus nyt käsitteleekin viime vuoden tapahtumia etyjin pääkonttorihan sijaitsee wienissä ja talvikokous pidetään yleensä siellä wienhän on eurooppalainen kaupunki yksi niitä kaupunkeja joilla on yhtäältä loisteliaan komea historia pitkältä ajalta ja sitten toisaalta aivan järkyttävä kokemus ajautumisesta natsivallan alaisuuteen diktatorisen vallan alaisuuteen toisen maailmansodan myötä kaupunkina tietää miten suloista on rauhan ja menestyksen aikakausi miten hienoa elämä voi silloin olla ja toisaalta wien tuo hieno kaupunki tietää miten aivan hirvittävää voi olla diktatuurista nouseva sota laajentumispyrkimyksineen wien tietää tämän sivistyksen ja ja wienillä on tämä viisaus ja sikäli on soveliasta että etyj kokoontuu siellä näissä kansainvälisissä parlamentaarikkojen kokouksissa joissa on paljon väkeä ja joissa paljon pidetään puheita ja joissa tehdään hyvin vähän konkreettisia sitovia päätöksiä lausutaan julkilausumia ja tehdään suosituksia aina vaarana että sinne osallistuva väki tai yksilö siellä joukossa kokee että onko tässä mitään järkeä että me matkustelemme ja puhumme toisillemme ja sitten menemme kotiin turhautuminen on aina vaarana tällaisissa kokouksissa mutta tärkeätä on kuitenkin että ei turhauduta vaan ajatellaan mitkä ovat vaihtoehdot tällaisille kohtaamisille tärkeätä on se että että kansanedustajat eri maista kohtaavat käyvät dialogia tutustuvat toisiinsa oppivat tuntemaan toisiansa henkilökohtaisesti kuuntelemaan toistensa puheenvuoroja ehkä tarkistamaan omaa ajatteluaan saavat välineitä ymmärtämisen keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen ja sitä kautta tärkeissä prosesseissa eväitä viedä asioita eteenpäin tärkeätä on siis kohtaaminen keskustelu ja dialogi niin kauan kuin on dialogia niin kauan kuin on vuorovaikutusta keskustelua ja kuuntelua on mahdollisuus poliittisiin ja diplomaattisiin ratkaisuihin sodat syntyvät kärsimättömyydestä halusta tehdä nopeita jopa lopullisia ratkaisuja hyvin vaikeisiin ongelmiin harvoin jos koskaan sodat ratkaisevat mitään ongelmia jos yksi ongelma ratkeaa niin toisia ongelmia syntyy tästähän meillä on kokemuksia ihan lähimenneisyydestä kun katsomme maailmaa kokonaisuutena sodat syntyvät kärsimättömyydestä siksi tarvitaan vaihtoehtoja tarvitaan kärsivällisyyttä tarvitaan dialogia ja keskustelua wienin talvikokouksessa kuultiin vahvoja näkemyksiä ukrainan tilanteeseen liittyen erilaisia näkemyksiä ja myös vain yhtenä toisena esimerkkinä turkin etääntyminen demokraattisesta järjestelmästä ja huoli muun muassa lehdistönvapauden tilasta turkissa olivat vahvasti esillä niissä puheenvuoroissa oli merkittävää että siellä oli myös turkin oppositiopuolueen edustajia käyttämässä kriittisiä puheenvuoroja turkin osalta arvoisa puhemies etyjiä on syytä jatkossakin varjella sellaisena foorumina jossa kaikki jäsenmaat voivat olla läsnä ja osallistua dialogiin ja omien näkemystensä esiintuomiseen omista lähtökohdistaan käsin tälle täytyy olla tilaa älkööt siis mitkään boikotit tai vastaavat tehkö tyhjäksi etyjin mahdollisuutta toteuttaa tätä arvokasta tehtäväänsä varjeltakoon tätä instituutiota foorumina josta kukaan ei halua jäädä syrjään ja josta ketään ei syrjäytetä vain varjelemalla tätä instituutiota luodaan edellytykset muun muassa sellaisten rauhanvälitys ja erilaisten turvallisuusrakenteiden yhteiselle muodostamiselle josta etyjin emerituspresidentti edustaja kanerva juuri äsken puhui

arvoisa rouva puhemies aikanaan yli neljä vuosikymmentä sitten presidentti urho kekkonen käynnisti euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksen täällä helsingissä ja siitä on kasvanut sittemmin merkittävä rauhanjärjestö eurooppaan on aivan välttämätöntä että jatkamme tämän rauhanjärjestön vahvaa työtä niin että demokraattiset menettelytavat ja toisten kansojen kunnioittaminen ja koskemattomuuden kunnioittaminen pysyvät koko ajan esillä vahvemmin kuin se että jotkut haluavat käyttää voimaa tai joitakin muita epäasiallisia keinoja kansakuntien välisessä yhteistyössä ne jäävät aina taka alalle ja pidämme tämän demokraattisen menettelyn ja rauhanomaisen yhteistyön aina ykkössijalla mitä tapahtui ukrainassa mitä on tapahtumassa turkissa mitä on tapahtumassa näillä hetkillä syyriassa mitä tapahtuu itämerellä monessa muussa paikassa asioita joita ei kaksikymmentä vuotta sitten ehkä kukaan olisi uskonut tapahtuvankaan ne ovat nyt meillä tätä päivää elikkä kun aikanaan kaleva kekkonen tämän prosessin prosessin aloitti silloin elettiin vielä jakautuneen maailman aikaa toisen maailmansodan jälkeistä aikaa jolloin oli rautaesiriput sun muut berliinin muuri oli olemassa ja niin edelleen jos joku olisi kertonut silloin ja ennustanut millainen on maailma esimerkiksi vuonna kaksituhatta kukaan ei olisi uskonut sen jälkeen kun sitten tilanne vakiintui neuvostoliiton kaaduttua ja ja myös berliinin muurin kaaduttua eurooppa on muuttunut nykyiseen asuunsa mutta senkään jälkeen emme ole saaneet elää niin sanottua vakaata aikaa vaan nämä uudet uhkat ovat nousseet esille pikkuhiljaa tämän takia etyjin työ on edelleen erittäin arvokasta ja on parempi että kansakunnat keskustelevat neuvottelupöydissä kokouksissa tavaten toisiaan kehittäen yhteistyömahdollisuuksia yhä edelleen ja yhä edelleen se on ainoa keino mennä eteenpäin voimakeinoilla ei tätä maailmaa ole rakennettu

arvoisa rouva puhemies haluan vielä ihan lyhyesti kertoa pohjoismaiden ja baltian maiden välisestä yhteistyöstä joka kuuluu tähän etyj työhön myös pohjoismaiden ja baltian maiden valtuuskuntien tapaamiset ovat jo vakiinnuttaneet asemansa ja paikkansa ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista järjestettiin kolme tapaamista eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on lausunnossaan vuoden kaksituhattakuusitoista kertomuksesta omalta osaltaan todennut yhteistyön tiivistymisen ja vakiintumisen erittäin myönteisenä asiana yhdessä toimien pohjoismaiden ja baltian maat voivat vahvistaa vaikutustaan järjestön laajaan toimintakenttään kuuluvissa kansainvälisissä kysymyksissä ja näin on kyllä myös käynyt kiitän jo tässä vaiheessa erinomaisen hyvistä puheenvuoroista

arvoisa rouva puhemies äsken unohdin mainita tuli mieleen kun edustaja hoskonen mainitsi vuosiluvun tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi että tässä rupeaa olemaan meidän suvussamme hieman jatkuvuutta nimittäin isäni oli silloin poliisina turvaamassa tätä ensimmäistä ensimmäistä kokousta helsingissä katselin valokuvia mitä löysin kun hieman siivoilin tuossa toivottavasti etyj nyt jatkaa edelleenkin ja omatkin lapseni ovat sitten jossain vaiheessa mukana toivon että organisaatio kehittyy muutenhan organisaatiot kuolevat jos ne eivät

arvoisa rouva puhemies tuolla työhuoneessa kuuntelin käytyä arvokasta keskustelua ja pinkaisin tuolta pikkuparlamentin puolelta tänne salin puolelle arvoisa puhemies erityisesti edustaja kantolan puheenvuoroa kun tuossa kuuntelin sitä ennen myös edustaja kanervan puheenvuoroa niin kyllä täytyy olla kiitollinen siitä että meillä on edustajia jotka näkevät kokonaisuuksia ja arvioivat suomen asemaa ihan ihan sellaisessa laajassa kontekstissa jossa katsotaan nyt sitten tätä maailmaa ei ainoastaan suomen näkökulmasta vaan kokonaisuuden kannalta kuten täällä on todettu muun muassa syyrian tilanne ja nämä nämä levottomuudet tällä hetkellä niin kieltämättä pakko on etyjin valtuuskunnan jäsenenä ja muutaman aikaa noita kokouksia seuranneena myös miettiä sitä mitä tämänkaltainen järjestö sitten loppujen lopuksi voi näiden kriisien aikana tehdä onko loppujen lopuksi niin että kun on rauhanaika ja rauhallinen aika nämä järjestöt toimivat ja ja kulkevat ja saavat varmasti paljon hyvää kehitystyötä aikaan mutta entä kun kriisit tulevat kuinka niitä sitten ratkotaan näyttää olevan niin että yk esimerkiksi on täysin voimaton tällä hetkellä ratkomaan syyrian kysymystä ainakin kansalaisena miksei kansanedustajanakin joutuu miettimään sitä että kun on tapahtunut selkeästi osoitettu kaasuisku niin ykssa ei päästä yksimielisyyteen tästäkään onko tällaista iskua edes tapahtunut ja kun suurvallat siis venäjä ja yhdysvallat kärjessä sitten kumoavat toistensa päätöslauselmaehdotukset niin ei päästä asiassa yhtään pidemmälle enkä minä oikein jaksa ymmärtää sitä että jos joku joka tapauksessa on tuonkin tuhoisan kaasuiskun tehnyt tai minkä tahansa iskun niin silläkö se korjaantuu että toinen osapuoli tekee sitten vielä uuden voimaiskun siihen se ei ainakaan paranna syyrialaisten eikä kansalaisten asemaa siellä on tietysti eri hallinnot keskenään ja ja myös isis järjestö ja sisällissota maassa ja kaikkea mahdollista on on selittävää tekijää mutta kyllä suurvalloillakin täytyy olla vastuunsa jos pohjois korean kanssa ikään kuin ainakin muodollisesti näyttää siltä että voi löytyä jopa jopa ajatuksenkulkua yhteen niin en oikein jaksa ymmärtää miksi syyrian taholla sitten suurvallat pysty löytämään ratkaisuja pienemmät niitä eivät pysty pysty antamaan vai onko kyseessä sitten se että aseteollisuus haluaa tehdä uusia koekenttiä ja testata asioita ja katsoa kuinka loppujen lopuksi asiat sitten ovat tuon teollisuudenalan kannalta joskus on sanottu että kenraaleita monesti voi harmittaa se varsinkin joissakin maissa ei varmaankaan suomessa kun tehdään koko ajan teoriaa eikä päästä sitten testaamaan kuinka asiat kulkevat aika aika mielenkiintoinen ammatti kun ajattelee itse kukin sitä jos ei ymmärrä sitä puolustuksen syvintä olemusta elikkä rauhan turvaamista ihan oikealla lailla itse aikoinaan sen verran voin kertoa itä saksan puolella pääsin varmaan sikäläisiin kirjoihin kun loihen lausumahan eräässä nuorisokeskustelussa että minusta idän ja lännen aseet ovat ihan yhtä vaarallisia eräs läsnä ollut henkilö jääköön nyt puoluekanta sanomatta totesi että hän tekee raportin minusta näistä puheista ja minä sanoin että mielellään haluan sellaisen raportin kyllä menevän ihan perille astikin jos sillä on merkitystä eli ovatko idän tai lännen tai minkään aseet sen turvallisempia tai vaarallisempia nämä ovat isoja kysymyksiä kansalaiset näistä loppujen lopuksi kärsivät ja mitä etyj pystyy tekemään tässä tilanteessa kyllähän tämä on vaikea vaikea paikka voin vain kuvitella seuraavankin kokouksen varmasti etyjin kesäkokouksen aikana syyria ja kaikki täälläkin jo sanotut ongelmat ovat ovat esillä mutta saavutetaanko niihin sitten jotakin ratkaisua ja millä lailla nämä kytkeytyvät sitten valtion eri eri hallintoihin ja hallitusten väliseen politiikkaan tässä tarvittaisiin nyt kyllä sitä toivoa näin ainakin silloin kun suomessa pystyttiin tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi tuon kylmän sodan jälkeen luomaan luomaan tätä näkökulmaa urho kekkosen johdolla ja monien avittamana kun luotiin eurooppaan ja laajemmaltikin uusi rauhanjärjestö että se oli sen ajan uusi se innoitti minutkin opiskelemaan ulkopolitiikkaa ihan ihan oikeasti mutta tänä päivänä kuinka paljon tämä kaikki kiinnostaa varsinkin kun näkee että nämä nämä suuret asiat eivät kulje myönteiseen suuntaan vaan ihmiset siellä sitten loppujen lopuksi kärsivät tämän puheenvuoron halusin ihan siksi tulla arvoisa puhemies tähän puhemies tähän käyttämään koska jotenkin vain tunsin että että nyt maailmalla mennään kyllä pahasti pieleen me kiistelemme täällä suomen eduskunnassakin tietysti niistä arkipäiväisistä asioista jotka ovat meitä lähellä mutta meidän pitää myös ymmärtää se että maailman tilanne on nyt kulkemassa todella vakavaan ja huonoon suuntaan se on myös vähän niin kuin korttipelissä nokitetaan että kuka panee aina paremmaksi minusta jokainen paremmaksipano pitää pystyä meidän sekä etyjin ryhmässä että myös suomen eduskunnassa

arvoisa puhemies edustaja rossin puhe siitä että aseet ovat yhtä vaarallisia olivat ne sitten kenen tahansa hallussa innoitti minut mainitsemaan vain yhden havainnon tuosta kertomuksesta nimittäin sellaisen joka kuvaa sitä että etyj pystyy toimimaan niin ja mieltää oman toimintansa niin että että tällaisia huolenaiheita voidaan ilmaista eri suuntiin ihan riippumatta siitä miten ne maat näissä blokkijärjestelmissä asemoituvat esimerkiksi kysymys kuolemanrangaistuksesta ja ja ihmisoikeudesta siihen nähden on nostettu esiin vahvana vetoomuksena että kuolemanrangaistuksesta luovuttaisiin ja me tiedämme että silloinhan ilmansuunnat voivat olla ihan mitä vain että vähän samantyyppisesti kuin nämä aseet ovat vaarallisia tulivat ne mistä suunnasta tahansa on kuolemanrangaistus yhtä räikeä ihmisoikeusongelma oli se missä maassa tahansa

arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjaston tehtävät on määritelty eduskunnan kirjastoa koskevassa laissa ja tarkemmin ohjesäännössä kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona avoimena parlamenttikirjastona eduskunnan kirjastolla on tärkeä rooli suomen kirjastoverkossa sivistysvaliokunnan edellisessä kirjaston kertomusta kertomusta koskevassa mietinnössä todetaan seuraavasti demokratian toimivuuden ja erityisesti erityisesti siihen kasvattamisen edistämiseksi tarvitaan julkista ja helposti saavutettavaa tietoa muun muassa lainsäädännöstä ja eduskunnan toiminnasta valiokunta korostaa koko kirjastolaitoksen osalta koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän käytännön kasvatusyhteistyön merkittävyyttä

tätä työtä tehtiin kertomusvuonna eduskunnan kirjastossa esimerkiksi palvelemalla palvelemalla kirjastoon tutustuvia koululais ja opiskelijaryhmiä kertomusvuonna toteutettiin sekä kansanedustajille kohdennettu palvelukysely että kirjaston kaikille asiakkaille osoitettu käyttäjäkysely molemmista kyselyistä kävi ilmi että kirjaston asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin käyttäjäkyselyssä asiakkaiden kirjastolle antama kouluarvosana oli yhdeksännen saatuihin kehittämisehdotuksiin reagoidaan esimerkiksi miettimällä kirjaston aukioloaikoihin liittyviä muutostoiveita tämä työ on valmisteilla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista alkoi kirjaston vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä laaditun palvelustrategian toteutus hankkeiden joukossa on useita verkkopalvelujen kehittämiseen liittyviä hankkeita yhtenä näistä kirjasto otti käyttöliittymäkseen finna hakupalvelun hakupalvelu on ulkoasultaan ja hakuominaisuuksiltaan moderni ja se kytkee kirjaston aineistot osaksi valtakunnallista finna hakupalvelua eduskunnan kirjaston toiminnassa toiminnassa painotettiin ja tullaan painottamaan yhä enemmän eduskunnan verkkopalvelujen kehittämistä ja laadukkaiden verkkoaineistojen tarjoamista koulutuksia sekä tietopaketteja ja muita sisältöpalveluja myös graafiseen esitystapaan ja visuaalisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota itsenäisyyden juhlavuosi näkyi kirjaston toiminnassa kirjasto osallistui omalta osaltaan tapahtumatuotantoon muun muassa järjestämällä näyttelyitä ja yleisöluentoja sekä toimittamalla kattavan eduskunta ja itsenäistyminen tietopaketin johon on viitattu vuoden varrella useissa medioissa veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto toteutti kertomusvuonna kuusitoista uutta haastattelua vuoden kaksituhattakuusitoista lokakuussa kirjaston hallituksessa päätimme että jatkossa voidaan haastatella myös istuvia kansanedustajia tutkijan harkinnan tuloksena ja resurssien salliessa tehtyjen haastattelujen pituus on keskimäärin kuusi tuntia

kertomusvuonna tehtiin ensimmäinen istuvan kansanedustajan haastattelu ja haastateltavaksi valikoitui ilkka kanerva joka on kansanedustajapäivinä laskettuna pisimpään edustajana istunut kansanedustajamme ilkka on täällä paikalla ja hän mahdollisesti saattaa jotain kokemusasiantuntijana asiasta lausua rakenteilla olevan keskustakirjasto oodin kanssa on valmisteltu yhteistyötä sen tavoitteena on palvella molempia kirjastoja ja tietysti erityisesti molempien kirjastojen asiakkaita

eduskunnan kirjastossa työskenteli vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa kolmekymmentäkuusi henkilöä kertomusvuonna kirjastonjohtaja eläköityi ja syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista toteutettiin uuden kirjastonjohtajan valinta virkaan haki neljäkymmentäyksi henkilöä ja hakijoiden määrä ja laatu kertovat eduskunnan kirjaston arvostuksesta instituutiona ja työpaikkana antti virrankoski nimitettiin kirjastonjohtajaksi ensimmäinen tammikuuta alkaen kirjaston hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa kiitos eduskunnan kirjaston henkilökunnalle ja hallituksen jäsenille arvokkaasta työstänne luotettavan tiedon avoimuuden sananvapauden demokratian sekä informaatiolukutaidon puolesta

lyhyt vastauspuheenvuoro minä olen insistoinut todellakin aikaisemmin vastaavassa yhteydessä sitä että voi olla perusteltua että pyritään saamaan dinosauruksilta jotakin sellaista irti jossa voi olla ehkä enemmän perspektiiviä eduskuntatyöhön parlamentarismiin kuin mitä saataisiin pelkästään lyhyen aikaa kansanedustajana toimineelta minä olen ollut todellakin niin kuin tässä kirjaston hallituksen puheenjohtaja totesi haastateltavana haastattelupuoli on valmisteltu erinomaisen hyvin kirjaston toimesta se ei ole tehtynä vielä olemme vasta yhdeksänkymmentä luvulla ja käyttäneet nyt jo kahdeksan tuntia niin että tarina on jatkuakseen eli materiaali tulee olemaan varsin varsin laaja mutta rohkaisen kirjastoa edelleen etenemään sillä puolen että otetaan esille myöskin niiden henkilöiden näkemyksiä joiden taivalta kukaan ei osaa tänä päivänä laskea mutta joilla voisi olla annettavana tähän historiankirjoitukseen jotain omaperäistäkin

arvoisa puhemies aluksi kiitos edustaja pauli kiurulle hänen pitämästään laajasta katsauksesta eduskunnan kirjaston toimintaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista samassa yhteydessä myös hänen toiminnastaan eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajana eduskunnan kirjastolla on kunniakas historia ja itse asiassa pidempi kuin itsenäisellä suomella kirjasto on perustettu autonomian aikana ja ollut tosiaan avoinna yleisölle vuodesta tuhatyhdeksänsataakolmetoista lähtien eduskunnan kirjasto palvelee asiakkaitaan erityisesti yhteiskunnallisen tiedon oikeudellisen tiedon ja eduskuntatiedon lähteenä joihin se on erikoistunut ja muun muassa yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ja tutkijoiden näkökulmasta eduskunnan kirjasto pystyykin tarjoamaan paljon sellaista tietoa jota perinteisistä tai yliopistoiden kirjastoista voi olla vaikea löytää ja tätä hyvin monen kannattaisi myös hyödyntää arvoisa puhemies valitettavasti näyttää siltä että eduskunnan kirjasto ei ei ole kyennyt markkinoimaan viime vuosina itseään kansalaisille aivan niin hyvin kuin olisi ehkä ollut mahdollista nimittäin keskeisestä sijainnista huolimatta eduskunnan kirjastosta tehdyt lainaukset ja lainojen lainojen uusinnat ovat vähentyneet selvästi vuosikymmenen alkuun verrattuna ja tämä on ehkä heijastellut yleistäkin suuntausta mutta viime vuosina lainamäärien lasku on pysähtynyt ja myös eduskunnan kirjaston tietopalvelun toimeksiannot ovat pysyneet melko vakaalla tasolla mikä on tietenkin positiivista siitä huolimatta eduskunnan kirjaston markkinointiponnistuksia kannattaisi mielestäni kuitenkin lisätä ja myös yhteistyö valmistuvan keskustakirjaston kanssa tulee olemaan jatkossa tärkeää arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä todeta että jo vuosikymmenten ajan kirjastolaitoksen merkitys suomalaisten sivistys ja elintason nousulle on ollut kiistämätöntä eikä tämän yhteyden kannata missään tapauksessa antaa murentua jatkossakaan ja tässä myös eduskunnan kirjastolla on oma tärkeä panoksensa annettavanaan

arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjaston toimintavuosi oli jälleen muutosten vuosi eduskuntatalon peruskorjauksen valmistuttua kirjasto palasi täydellä tehollaan omiin tiloihinsa ja niin kirjaston kyky palvella asiakkaita parani kun koulutus ja seminaaritila aurora saatiin käyttöön tiedonhankinnan koulutuksiin osallistui pitkälti toistatuhatta henkilöä lisäksi pidettiin erillinen koulutuspäivä suomen kirjastoille paluumuuton myötä saatiin laajempaa tilaa myös erilaisille näyttelyille ja asiakastapahtumille myös asiakkaiden oleskeluun tarkoitettu tila laajeni toinen merkittävä asia liittyy verkkopalvelujen kehittämiseen ja tämäkin heijastuu myönteisesti asiakaspalveluun kirjasto otti asiakaskäyttöliittymäkseen finna hakupalvelun se on ulkoasultaan ja hakuominaisuuksiltaan nykyaikainen lisäksi se tuo kirjaston aineistot osaksi valtakunnallista finna hakupalvelua tietoa hakevan kannalta voi puhua nyt eräässä mielessä yhden luukun palvelusta kirjaston johtajan tehtävää viime vuonna ansiokkaasti taitavasti hoitanut erika bergström toteaakin kertomuksessa että verkkopalvelujen kehittäminen on eduskunnan kanslian strateginen tavoite tahollaan kirjasto toteuttaa tuota strategiaa

omaisuuksien arvoista vielä hetki sitten muistan itsekin opiskeluaikanani jotakin kirjasarjaa ryhtyneeni ostamaan ja sitten opiskelujen päättyessä minulla oli metrin verran tietosanakirjaa hyllyssäni nyt mietin voisiko sen tilan paremminkin käyttää mutta hienolta ne näyttävät paperille painettu tieto oli omaisuuksien arvoista siis vielä hetki sitten tänä päivänä on vaikeata ellei mahdotonta saada näitä tietokirjoja kaupatuksi tai edes ilmaiseksi mihinkään antikvariaattiin niin paljon niitä on tarjolla vain harva haluaa sellaisen kotiinsa kirjahyllyyn tieto löytyy netistä joko maksutta kuten wikipedian tapauksessa tai sitten jonkin maksumuurin takaa osa tiedosta myös vanhenee entistä nopeammin ja siinä on toinen syy painetun tietovaraston vierastamiseen tuore tieto löytyy netistä jos vain osaa hakea eduskunnan kirjastossa tämä näkyy johdonmukaisena lainausten vähenemisenä ajattelen että tämä on yksi syy siihen että kirjojen lainaukset ovat vähenemään päin vastaavasti uusia kirjahankintoja myös tehdään entistä varovaisemmin kertomuksen graafisesta kuvasta näkyy miten painetun kokoelman kartunta on ollut tasaisessa laskussa toki tähän vaikuttanee myös määrärahatilanne myös eduskunnan arkiston osalta näkyy sitten se toinen kehitys se miten sähköinen tiedon tallentaminen ja välittäminen on valtaamassa yhä vahvempaa otetta sähköisesti toimitettujen asiakirjojen sivumäärä on tuplaantunut kertomusvuonna paperin kulutus vähenee mikä on hyvä asia ympäristön kannalta kansanedustajan ja eduskuntaryhmien työn kannalta yhä tärkeämmäksi eduskunnan erilaiset tietopalvelut kirjaston tietopalvelutoimeksiantojen määrä on edellisistä vuosista noussut kahdellatoista prosentilla kertomuksen mukaan tietopyyntöjen haasteellisuus on koko ajan lisääntynyt ja niihin vastaamiseen käytetään entistä enemmän resursseja kirjasto palvelee kirjasto tuottaa kansanedustajien työn kannalta merkittäviä tietopaketteja ajankohtaisista lakihankkeista tällaisia tietopaketteja julkaistiin viime vuonna kuusitoista kappaletta arvoisa puhemies kirjaston asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin asiakaskysely on toteutettu sekä kansanedustajille että muille kirjaston käyttäjille kohdennettuna eduskunnan kirjaston saama arvosana on erinomainen on syytä onnitella kirjaston johtoa ja henkilökuntaa hyvästä arvosanasta ja kiittää siihen johtaneesta hyvästä työstä

arvoisa puhemies suusta voi nähdä ihmisen aseman yhteiskunnassa vähävaraisilla ei usein ole varaa hoitaa hampaitaan sosioekonomisten ryhmien väliset erot hammasterveydessä ovat suomessa suuret vasemmistoliitto on tehnyt käsiteltävänä olevan lakialoitteen jonka tavoitteena on hammashoidon asiakasmaksujen kohtuullistaminen ja hammasterveyserojen kaventaminen sisällyttämällä hammashoidon asiakasmaksut terveydenhuollon maksukattoon mielestämme kaikilla tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemansa hammashoito varallisuudesta riippumatta tasa arvo ei nyt toteudu suomalaisessa hammashoidossa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suurin osa suomalaisista käyttää hammashoitopalveluita kohtuullisen usein säännöllisesti mutta hoidon saannissa on huomattavia sosiaaliryhmien välisiä eroja vaikka suomalaisten suunterveys on viime vuosikymmeninä parantunut niin hammaslääkäriliiton mukaan sosioekonomiset erot ovat yhä suurempia kuin muissa pohjoismaissa alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suunterveys on heikompi ja hoidon tarve näin ollen suurempi silti ylemmät sosioekonomiset ryhmät käyttävät tarpeeseen nähden enemmän hammashoitopalveluita kuin alemmat ryhmät sosioekonomisten väestöryhmien eriarvoisuus on hammashoidossa vielä suurempi kuin useimpien muiden perusterveydenhuoltoon kuuluvien palveluiden kohdalla ja keskeinen syy tähän on hammashoidon korkea hinta nykyisellään potilaan omavastuuosuus on suuri sekä terveyskeskuksissa että yksityisvastaanotolla arvoisa puhemies aloitteessa ehdotetaan sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain kuudetta pykälää muutettavaksi siten että terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan suun terveydenhuollon palveluiden maksut terveyskeskuksessa tai kunnan ostopalveluna hankkimassa yksityisessä hoidossa toisin kuin muut julkiset terveyspalvelut hammaslääkärikäynnit eivät kerrytä vuosittaista terveydenhuollon maksukattoa eli vuosittaisille tarpeenmukaisille hammaslääkärimaksuille ei potilaan näkökulmasta ole ylärajaa suun terveydenhuollon palveluissa asiakasmaksut ovat huomattavasti muuta terveydenhuoltoa isommat ja asiakasmaksuilla kerätään huomattavasti isompi osa hoidon kustannuksista kuin muussa terveydenhuollossa suurin osa kunnista perii sosiaali ja terveysministeriön säätämiä asiakasmaksuja maksimissaan tänä vuonna perusmaksut ovat kymmenen pilkku kaksikymmentä euroa kun hoidon antaa suuhygienisti enintään kolmetoista pilkku kymmenen euroa kun hoidon antaa hammaslääkäri ja enintään yhdeksäntoista kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri tähän päälle tulevat kuitenkin vielä erilaiset toimenpidemaksut esimerkiksi oulun kaupungissa sovelletaan seuraavia maksuja panoraamaröntgen kahdeksantoista rankaproteesi kaksisataakaksikymmentäkaksi muut toimenpiteet kahdeksan pilkku neljäkymmentä viiva seitsemänkymmentäseitsemän euroa näiden lisäksi peritään hammastekniset kulut muun muassa proteettisista töistä ja oikomislaitteista todellisten kustannusten mukaisesti hammaslääkärikäynnin tai suun terveydenhoidon tarpeenmukainen kokonaishoito voi siten vuoden aikana tulla maksamaan satoja euroja jopa enemmänkin paljon hoitoa tarvitseville pienituloisille ihmisille hammaslääkärimaksut ovat usein sietämättömiä ja ne viivästyttävät hoitoon hakeutumista tai estävät sen kokonaan

suun terveys kuitenkin vaikuttaa koko kehon terveyteen ja hyvällä suu ja hammashoidolla ehkäistään ja hoidetaan myös muita sairauksia suunterveydessä onkin kyse perusterveyspalvelusta eikä ole perusteltua että yhden ruumiinosan hoito ja sen hoidon kustannukset ovat muusta terveydenhuollosta erillinen osa alue arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön tilaamassa raportissa suun terveydenhuollon selvitystyöryhmä toteaa että suun terveydenhuollon asiakasmaksut poikkeavat olennaisesti muun terveydenhuollon asiakasmaksuista erityisesti avosairaanhoidon asiakasmaksuja verrattaessa ero on huomattava

on tärkeää ihmisen kokonaisterveydelle raportin mukaan erityisosaamista vaativan hoidon tarpeesta katettiin kuusikymmentäkaksi prosenttia eli useamman kuin joka kolmannen suun erikoishoitoa vaativan potilaan hoito ei toteutunut raportin mukaan keskeisiä syitä hoidon toteutumattomuudelle ovat palvelujen puute ja se että hoito on liian kallista suurelle osalle väestöä raportti suosittaakin käynnistettäväksi selvitystyön suun terveydenhuollossa asiakasmaksuista ja niiden kohdentumisesta niin perus kuin erikoissairaanhoidossakin myös raportti päätyy suosittamaan että suun terveydenhuollon maksukäytäntöjen pitäisi olla yhtenäisiä muun terveydenhuollon maksujen kanssa raportin mukaan tulisi harkita suun terveydenhuollon maksujen huomioimista huomioimista kunnallisen terveydenhuollon maksukatossa arvoisa puhemies suun terveydenhuollon maksujen huomioimisella terveydenhuollon maksukatossa olisi hyvin monenlaisia taloudellisia vaikutuksia joita kaikkia on vaikea arvioida ennakkoon tuoretta selvitystä aiheesta ole saatavilla mutta esimerkiksi vuonna kaksituhattayhdeksän thln tekemästä selvityksestä voidaan päätellä että maksukaton ylittäviä ihmisiä on verrattain vähän ja he ovat ikääntyneitä ja paljon sairastavia maksukaton ylittäneissä oli myös noin kolminkertaisesti enemmän pienituloisia kuin keski ja hyvätuloisia maksukaton vuoksi menetetyt kuntien ja kuntayhtymien maksutulot arvioitiin tuolloin noin neljäksikymmeneksi miljoonaksi euroksi valtakunnallisesti tuoreen selvityksen puutteen vuoksi lakialoitteen kustannuksia on mahdotonta täsmällisesti arvioida kuntien menettämät asiakasmaksutulot voisivat olla joitakin kymmeniä miljoonia euroja jos maksukaton myötä erityisesti pieni ja keskituloiset käyttäisivät suun terveydenhuollon palveluita enemmän tulisi palvelujen tarjontaa lisätä pitkien jonojen ehkäisemiseksi mikä lisäisi myös kustannuksia positiivisia taloudellisia vaikutuksia olisivat toimeentulotukimenojen pieneneminen ja terveydenhuollon kustannusten pieneneminen kun ihmisten terveydentila parantuisi näin ollen taloudellisia kokonaisvaikutuksia on hyvin vaikea arvioida etukäteen asiakasmaksutulomenetykset tulisi kuitenkin korvata kunnille ja sote uudistuksen jälkeen tehtävistä vastaaville maakunnille valtiontaloudesta arvoisa puhemies hallituksen esittämässä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa osa suunterveyden peruspalveluja ollaan sisällyttämässä niin sanotun valinnanvapauden piiriin tämä tarkoittaa että valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden maksut yhtenäistyvät julkisessa ja yksityisessä hoidossa

julkisten asiakasmaksujen nousemista entisestään sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ei siis tule nykymuodossaan ratkaisemaan suun terveydenhuollon suurten asiakasmaksujen vähävaraisille aiheuttamia ongelmia sote uudistus ei myöskään tule ratkaisemaan aloitteessa käsiteltyä ongelmaa sillä uudistuksen yhteydessä ei olla esittämässä hammashuollon sisällyttämistä terveydenhuollon maksukattoon esittämäämme asiaa ei siis voi haudata sote uudistuksen alle sillä asia ei tule sote uudistuksen myötä ratkeamaan päinvastoin asiakasmaksut uhkaavat sote uudistuksen myötä nousta näin ollen nyt olisi hyvä aika korjata tämä epäkohta ja sisällyttää hammashoito terveydenhuollon maksukattoon arvoisa puhemies suu ja hammassairauksien hoidon tulisi olla potilaalle kohtuuhintaista eivätkä kustannukset saisi olla kenellekään este hakeutua hoitoon hammashuollon korkeat asiakasmaksut aiheuttavat terveydellistä epätasa arvoa hankaloittavat vähävaraisten elämää sekä heikentävät kansanterveyttä hammashoidon kaikkia ongelmia ei aloitteen myötä saisi korjattua sillä palveluiden aliresursoinnin vuoksi myös julkisen hammashoidon saatavuudessa on ongelmia jonot ovat paikoin liian pitkiä ja myös se on merkittävä ongelma julkinen hammashoito kaipaa lisää resursseja jotta palveluita voidaan antaa silloin kun tarve sitä vaatii hammashoidon kalleuteen ja sen myötä erityisesti vähävaraisten ikääntyneiden ja monisairaiden suun terveydenhuollon tosiasialliseen saavutettavuuteen tällä aloitteella voitaisiin kuitenkin välittömästi saada parannusta kustannustehokkaalla tavalla

arvoisa rouva puhemies edustaja sarkkinen on ihan oikealla asialla suun hampaiden kunnosta pystyy päättelemään paljon ei vain sosioekonomisesta asemasta no nimenomaan siitä vaan sitten tietysti myös henkilön terveydestä ylipäätään hampaiden suun terveydellä on yhteys moniin muihin sairauksiin ja hoidetut hampaat ovat riskitekijä

nyt puhuttiin asiakasmaksuista se toinen ongelma mihin edustaja sarkkinenkin viittasi on tämä jonoasia ja ymmärtääkseni ainakin nimenomaan siihen ollaan nyt tämän sosiaaliuudistuksen kautta saamassa parannusta vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkaksi lähtien henkilöillä on mahdollisuus tehdä valintoja mennä yksityiselle tai julkiselle ja hinnat tasataan lompakko ei enää yksistään ratkaise sitä kuka pääsee mihinkin vaan samat palvelut ovat käytössä monessa kaupungissa on kuukausien jono puoli vuottakin on ihan normijono että ylipäätään pääsee hoitoon ymmärtääkseni tilanne on kuitenkin nyt nyt sitten jatkossa tämä jos julkiselle ei pääse ja joutuu jonottamaan niin mikä on vaihtoehto no mennä yksityiselle ja mikä on sen yksityisen mitä tämä hoito tulee jatkossa olemaan uskoisin että siinä ero ero tulee kuluttajaystävällisemmäksi eli jonot vähenevät ja hinta tasaantuu niin että että se on kaikille helpommin saatavilla eli parempaan suuntaan ymmärtääkseni ollaan menossa myös asiakassetelit tulevat sitten käyttöön kun on vaativammat hoidot proteesit ja ja oikomishoidot